päiväjärjestyksen toisena asiana on suullinen kyselytunti pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon

pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen ministerille ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan ensimmäinen kysymys

arvoisa puhemies pari viikkoa sitten tamperelainen ystäväni kertoi apteekkikäynnistään oli joutunut jonottamaan edessä vanhempi naisihminen oli laskenut tiskillä rahojaan lääkkeitä ostaessaan arvoisa ministeri stubb tiesittekö että tänä vuonna työeläkkeet eivät nousseet lainkaan ja kansaneläkkeet itse asiassa vähän tippuivat moni eläkeläinen on huolissaan hätääntynyt te ministeri stubb vastoin vaalilupaustanne petitte eläkeläiset ja laitoitte heidät maksamaan korkeampaa veroa kuin palkansaajat niin miten on nyt eivätkö tässä tilanteessa eläkeläiset olisi ansainneet samat veronalennukset kuin palkansaajatkin

rouva puhemies esittämänne esimerkki on tietenkin ikävä ja soisi että maamme tilanne taloudellisesti ja muutoin olisi parempi kuin mitä se tällä hetkellä on me olemme lähteneet siitä että tämä hallitus ei tule kiristämään työn verotusta ja tämä hallitus ei myöskään kiristä eläkkeiden verotusta kun me katsomme meidän uraamme eteenpäin tästä neljän miljardin sopeutukset seitsemänkymmenenkahden prosentin työllisyystavoite me toivomme että kolmen vuoden päästä olemme saaneet maan uudestaan jalkeille ja toivomme että ensi vuonna työmarkkinajärjestöt ovat päässeet yhteisymmärrykseen sekä yhteiskuntasopimuksesta palkoista että monesta muusta kysymyksestä missä vaiheessa me voimme tulla vastaan

kaksisataaviisikymmentä euroa vuodessa jos on pariskunta se on jo viisisataa euroa vuodessa me demarit esitimme omassa vaihtoehtobudjetissamme että tämä vääryys korjattaisiin arvoisa ministeri stubb oletteko te tekemässä tästä veroerosta nyt pysyvän eron ihan tästä ikuisuuteen teillä olisi nimittäin nyt mahdollisuus korjata tämä räikeä epäkohta hetken päästä alkavassa kehysriihessä aiotteko tehdä sen ettei tästä teidän aiheuttamastanne veroerosta tule eläkeläisille pysyvää

puhemies tietysti kun me katsomme veropoliittisia kokonaisuuksia tavoitteena on se että ne ovat johdonmukaisia eivätkä poukkoilevia tämä ongelma jonka te itse tuossa mainitsitte hoituu erityisesti sitä kautta että suomeen luodaan lisää työtä ja työpaikkoja meillä on kaksi suurta haastetta tällä hetkellä yksi on globaalitalous ja toinen on väestörakenne me olemme tilanteessa jokainen suomalainen joka tätäkin

arvoisa puhemies eihän tässä nyt mistään pienestä kikasta ole kysymys vaan siitä verotetaanko samojen periaatteiden mukaisesti työssä käyviä ja eläkkeellä olevia siitä on kysymys jostain kumman syystä ministeri stubb te ette tänään nyt tunnu ymmärtävän tätä mutta kyllä te ennen vaaleja tämän ymmärsitte silloinhan te itse puhuitte että piditte aivan sietämättömänä että keskusta on esittänyt että veronkevennykset eivät koskisi eläkeläisiä nyt te kierrätte tätä päivä päivältä ettekä suostu sanomaan miksi te te teette itse tämmöistä verolainsäädäntöä että eläkkeellä olijoita verotetaan kireämmin kuin työssä olevia eihän se ole oikein ja huoli kasvaa eläkeläisten joukossa samaan aikaan te olette valmistelemassa huomasin että kokoomus vaatii nyt veronalennusta alkoholiveron puolella että ravintoloiden alkoholiveroa pitäisi alentaa sinne teillä on kyllä rahaa alkoholinkulutuksen lisäämisen puolella mutta ei kaikille eläkeläisille yhdenmukaisessa kohtelussa miksi alkoholiveroa pitää laskea mutta eläkeläisten verotus pidetään korkeammalla kuin ministeri stubb
arvoisa rouva puhemies ymmärtääkseni tämä on hallituksen kyselytunti ja ensimmäinen kysymys liittyi eläkkeisiin tämä hallitus ei ole tässä vaiheessa laskemassa alkoholin verotusta mutta ehkä kaksi huomiota jotka liittyvät eläkeläisiin ensimmäinen on takuueläkkeen korotus jonka me teimme ja toinen oli eläkeläisten asumistuen leikkauksen peruminen nyt haluan edustaja heinäluoma jotta ei synny väärinkäsityksiä sanoa tämän vielä kerran eläkeläisten verotus ei tule tämän hallituskauden aikana kiristymään

te juuri vuoden alusta kiristitte eläkeläisten verotusta suhteessa palkansaajiin te teitte työtulovähennyksen kevennyksen palkansaajille mutta ette tehneet eläketulovähennyksen kevennystä joka olisi antanut eläkeläisille sen saman veroedun kuin työssä olevat saavat tosiasia on se niin kuin edustaja gustafsson täällä sanoi että eläkkeet eivät nousseet vuoden alussa senttiäkään nollakorotus onneksi sentään työssä käyvien puolella tulee pieniä korotuksia tänä vuonna syntyyhän tässä epäsuhta ja tämä on kummallista että te ette tunnusta tätä jos nyt tehdään sitten jatkossa veronkevennykset niin kuin sanotte että pannaan taulukoihin niin tämä ero jää pysyväksi joka ikinen vuosi eläkeläiset maksavat enemmän veroa kuin palkansaajat samasta tulosta minusta tämä on epäoikeudenmukaista tämä pitäisi korjata ja siksi toivon niin kuin edustaja gustafsson että tämä tehdään seuraavassa kehysriihessä kun kokoonnutte käsittelemään myös verotusta eikös tämä olisi ihan järkevää jos tässä on epäsuhta niin kuin

oikein ymmärtänyt ehkä edustaja heinäluoman kehäpäätelmää olitteko siis sitä mieltä että työn verotusta ei olisi pitänyt laskea ja että työtulovähennystä koska te viittasitte suoraan tähän näin toisekseen esittäisin esittäisin tässä ihan ja voin antaa teille paperilla myös tämän jälkeen että meillä on aivan selvästi palkka ja eläketuloa saavan verotukset eri tulotasoilla kun me katsomme tätä peruskäyrää niin itse asiassa se ero on loppujen lopuksi pieni mutta minä palaan siihen suurempaan kuvaan ilman työtä työpaikkoja tässä maassa ei tulla pitkässä juoksussa saamaan kunnon eläkkeitä me pyrimme tässä hallituksessa panostamaan panostamaan nimenomaan työllisyyteen ilman työllisyyttä lisää työpaikkoja ei tule verotuloja ilman verotuloja on vaikea

pitäisi kohdella samalla tavalla kuin työssäolijoita sama veronkevennys antaa kun te sanotte että ero on pieni niin edustaja gustafsson kertoi sen eron se on runsas kaksisataa euroa per eläkeläinen pariskunnalla viisisataa euroa se on teille ehkä pieni mutta eläkeläisten kannalta se alkaa olla jo aika iso summa kun kun katsotaan per vuosi ja nyt te uhkaatte tehdä tämän pysyväksi ellette korjaa tätä asiaa kehysriihessä kysyn vielä mikä teitä estää tekemästä korjausehdotusta ensi kehysriihessä

meidän taloustilanne estää sen tällä hetkellä me olemme tällä hetkellä yhteiskunnassa jossa on kolme jäykkyyttä ensimmäinen jäykkyys on poliittinen päätöksenteko toinen jäykkyys on työmarkkinat ja kolmas jäykkyys on meidän valuutta on vain ja ainoastaan yksi asia joka tässä yhteiskunnassa ja tässä maassa joustaa tällä hetkellä ja se on työttömyys me pyrimme tässä hallituksessa korjaamaan sen tilanteen me pyrimme rakentamaan yhteiskunnan jossa sekä työn tekeminen että teettäminen on kannattavaa se tarkoittaa pitkässä juoksussa myös sitä että saamme lisää verotuloja ja sitä kautta me pystymme myös tarkastamaan muun muassa eläkeläisten verotuksen joka siis ei kiristy

arvoisa puhemies kyllä se on niin valtiovarainministeri stubb että vaikeina aikoina pitää pitää kiinni juuri heikompiosaisista ja panostaa asioihin joilla me myös tulevaisuudessa pärjäämme myös koulutuksen osalta leikkaukset ovat tässä hetkessä harkitsemattomia ja tämän eläkeläisten verotuksen lisäksi eläkeläisille osuu se että monet heidän heidän maksuistaan kasvavat ja ja sitä kautta kustannustaakka lisääntyy eli eli kysymys on siitä että monille eläkeläisille joilla on tarvetta esimerkiksi lääkekorvauksiin ja pitkiin matkoihin sairaanhoitoon terveydenhuoltoon kokonaisvaikutus voi olla tietyille ihmisille täysin kohtuuton näin ollen hallituksen pitäisi ottaa vastuu siitä mikä vaikutus heikompiosaisille on heidän politiikastaan kokonaisuudessaan jos ministeri stubb ette ole valmis helpottamaan verotusta eläkeläisten osalta niin kysyisin ministeri rehulalta ja ministeri mäntylältä olisiko mahdollista ottaa käyttöön kuitenkin yhteinen maksukatto näille sosiaali ja terveydenhuollon maksuille niin että sama taakka ei keskity vain tietyille ihmisille niille jotka ovat niitä jotka eniten tukea tarvitsevat

puhemies meillähän on käytössä maksukatto joka koostuu eri osista meillä on lääkekatto terveyskeskusmaksuissa on tietyt katot meillä on on olemassa tämmöinen kattotilanne tietyn määrän käytön jälkeen ei enää peritä maksuja lääkkeistä tai terveyskeskuskäynneistä yhtenäinen maksukatto on hyvä tavoite mutta toisaalta meillä on myös järjestelmä joka huolehtii siitä että ne kaikkein vähäosaisimmat niissä tilanteissa joissa terveydestä huolehtiminen on rahasta kiinni voivat hakea avun ja saavat maksuttomia palveluja tämäkin pitää tässä kokonaisuudessa muistaa
arvoisa puhemies tässä kelan kanssa on nyt tehty tiivistä yhteistyötä nimenomaan juuri liittyen muun muassa tähän lääkekorvauksen omavastuuasiaan ja siellä nyt käydään hyvin aktiivista keskustelua ja muun muassa apteekkariliiton kanssa myös hyvin hyvin aktiivisesti seurataan minkälainen vaikutus muun muassa tällä omavastuulla nyt sitten on on näihin lääkeostoihin toinen asia mihin nyt on erityisesti kiinnitetty huomiota on näitten matkakorvausten reaaliaikainen seuranta koska siellä on tosiaan tullut paljon sitä viestiä että kun nämä omavastuut eivät reaaliaikaisesti rekisteröidy niin ihmiset joutuvat silloin odottamaan niitä huomattavan pitkään jotta he käytännössä saavat ne takaisin siihen haetaan nyt tällaista ihan yksinkertaista teknistä lakimuutosta joka sitten helpottaisi siltä osin sitä tilannetta oikeastaan vielä yksi asia tietenkin tämä että myöskin tästä perustoimeentulotuen siirrosta siirrosta kelaan olen käynyt hyvin paljon keskustelua kelan kelan toimijoiden kanssa ja heillä on nyt tavoite nimenomaan tämä että siellä käydään nyt sitten hyvin tarkkaan läpi onko mahdollista sitten saada näitä kaikkia etuuksia kun esimerkiksi toimeentulotukihan on hyvin alikäytetty

arvoisa rouva puhemies eläkeläisköyhyys on syventynyt ja sitä entisestään lisäävät korkeat asumiskustannukset rikkonaiset työurat ja pitkät työttömyysjaksot aikainen joutuminen työkyvyttömyyseläkkeelle sekä myös matalat palkat joista eläkettä lasketaan nämä ovat nyt niitä tekijöitä joihin meidän pitää pystyä vaikuttamaan

teillä hallitus esimerkkejä

joilla nopeasti vähennetään eläkeläisköyhyyttä

arvoisa puhemies tosiaan viittaan tässä nyt tähän edelliseenkin vastaukseeni että muun muassa kansaneläkelaitoksen kanssa on nyt käyty hyvin aktiivisia keskusteluja siitä kuinka muun muassa toimeentulotuen alikäyttö nyt saadaan sieltä sitten huomioitua koska meillä on meillä on paljon eläkeläisiä jotka olisivat oikeutettuja siihen mutta kun meidän järjestelmä ei toimi ja sen takia nimenomaan me haluamme että tämä yhden luukun periaate toimii että ihmiset silloin mahdollisesti saavat

osaltaan kuuluu mitä tulee sitten näihin lääkekorvauksiin palaan tässä sen verran vielä meillähän on hallituksessa muun muassa tämmöinen rationaalisen lääkehoidon kehittämisohjelma jolla nyt kiivaasti pyrimme hakemaan niitä säästöjä siten että ne eivät kohdistuisi asiakkaisiin vaan että lääkehoitoa tehostamalla ja sitä turhaa lääkitystä purkamalla meillä olisi mahdollista hakea niitä säästöjä tällaisin toimenpitein sen sijaan että ne sitten kohdentuvat suoraan sinne lääkkeiden käyttäjiin

jaamme sen huolen se mitä hallitus on pystynyt tekemään on takuueläkkeen nousu omaishoidon tuen nostaminen yle vero poistuu kolmeltasadaltatuhannelta pienituloiselta siellä on paljon eläkeläisiä mukana ja eläkeläisten asumistukileikkaus peruttiin tässä on neljä konkreettista toimenpidettä jotka jotka auttavat tässä

arvoisa puhemies olisi helpompi vastata jos kuulisi kysymykset aivan oikein edustaja viitanen te teitte toisen

arvoisa rouva puhemies kokonaisuudessa toki on kyse siitä että leipä ostetaan euroilla mutta toisaalta on tärkeää myös se että lääkäriin pääsy on mahdollista jono on mahdollisimman lyhyt jos jotain sattuu kuntoutus toimii ja ikääntyvän väestön palvelut kaiken kaikkiaan ovat sellaiset että se turvallisuudentunne joka elämiseen ja asumiseen tarvitaan on olemassa kyllä tämä hallitus pyrkii ja tavoittelee sitä tilannetta että esimerkiksi kotona asuminen olisi nykyistä turvallisempaa ja turvatumpaa puhumattakaan sitten että lääkäriin pääsisi nopeammin siksi meillä sote uudistuskin liikkeellä on

arvoisa rouva puhemies edustaja pekonen mainitsi tuossa kysymyksessään ikääntyneet työttömät ja siihen mitä konkretiaa on voisin vastata näin että me etsimme uusia keinoja joista yksi ihan käytännön konkreettinen keino on se että yhdessä ministeri vehviläisen kanssa olemme käynnistäneet tämmöisen selvityksen siitä millä me saamme näitä vaikeimmin työllistyviä ihmisiä takaisin työelämään ja tähän porukkaan nimenomaan kuuluvat myös nämä ikääntyneet työttömät eli me kyselemme järjestöiltä toimialoilta kunnilta yhteisöiltä ja ihan tavallisilta kansalaisilta uusia ideoita jotta me saamme tämän työllistämisen

puhemies sitä minä täällä vain kyselin että kyllä tämä eläkkeensaajien toimeentulo on vakava asia ja kaikkien niiden leikkausten seurauksena joita hallitus nyt tekee hyvin monella eläkeläisellä se käteenjäävä netto tulee tippumaan tämä on vakava kysymys puhemies ja eläkkeensaajat katsovat nyt teihin arvoisa ministeri stubb te lupasitte ennen vaaleja oikeudenmukaista verokohtelua ja nyt se lupaus on petetty sanotte että ei ole rahaa silti teillä riittää rahaa autoveron kevennykseen miljoonaperintöjen verojen keventämiseen teillä riittää rahaa alkoholiveron kevennykseen miksi rahat ministeri stubb loppuvat aina silloin kun kysymys on eläkkeensaajista tämä on epäreilua tämä on korjattava miksi rahat loppuvat silloin kun kysymys on eläkkeensaajista ja heidän oikeudenmukaisesta

rouva puhemies edustaja viitasen kysymykseen viitaten kyllä uskon että suurin osa eläkeläisistä ymmärtää ja tietää missä jamassa suomi tällä hetkellä on meillä on noin neljäsataatuhatta työtöntä työnhakijaa meillä on erittäin jäykkä työmarkkinajärjestelmä meillä on järjestelmä joka ei lisää työtä ja tosiasia on se että ilman työtä meillä ei ole hyvinvointia eikä eläkkeitä eli me haemme jatkuvasti ratkaisuja sen eteen että saamme työllisyystilanteen parantumaan tässä maassa koska jos totta puhutaan niin me olemme tällä hetkellä tilanteessa jossa meillä on myös

arvoisa rouva puhemies kuten entinen puhemies ja valtiomies paavo lipponen sanoi voi tätä hurskastelua voi tätä käsien pesua tämä tuli mieleen kun kuuntelin sdpn eläkeläisten verotukseen liittyvää kysymystä nimittäin eläkeläisiä verotuksessa eniten raivostuttaa tämä niin sanottu raippavero ja sen äiti on sdp mutta kun täällä annetaan ymmärtää että eläkkeensaajien verotus olisi tänä vuonna jotenkin kireämpää kuin viime vuonna niin kysyn ministeri stubbilta onko niin että itse asiassa eläkkeensaajat tänä vuonna maksavat veroa ihan sen mukaan kuin aikanaan valtiovarainministeri rinne budjetissaan viime vuodelle esitti
arvoisa rouva puhemies on syytä huomata että toisin kuin sdpn väitteistä ajattelisi niin näiden ratkaisujen myötä eläkeläisten verotus ei kiristy

puhemies kun valtiovarainministeri on näitä carunan pitänyt kohtuuttomina ja nyt caruna on päättänyt tänään alentaa näitä perusmaksuja niin olisiko järkevää nyt myös tässä ottaa hallituksen uusi tahti ja päätyä siihen että tätä eläkkeitten verotusta sen vaalilupauksenne mukaan ministeri stubb toteutettaisiin ja sitten vastaus teille edustaja zyskowicz tällä hetkellä eläkeläiset samalla tavalla veroja kuin minun budjettiesitykseni mukaan viime vuonna sen takia että eläketulovähennys on poistettu sieltä se korotus jonka

siinä alkuosassa
arvoisa rouva puhemies nyt en oikein ymmärtänyt kysymystä tai sen yhteyttä suoranaisesti carunaan voisiko ehkä ehkä toistaa kysymyksen

arvoisa puhemies tämän kysymyksen te olette arvostellut carunan sähkönsiirtomaksukorotuksia kolmenkymmenen prosentin verran ja äsken tuli tieto että caruna on ollut valmis alentamaan sähkönsiirtoperusmaksua korjausliike tähän tilanteeseen nyt haluan kysyä teiltä arvoisa valtiovarainministeri olisiko järkevää eläkeläisten osalta tehdä se korjausliike että lunastatte vaalilupauksenne ja eläkeläisten verotusta kohdellaan samalla tavalla kuin

arvoisa rouva puhemies uskon että se ainoa korjausliike jonka suomi voi tehdä on se että me luomme luomme tähän maahan lisää työpaikkoja ja työllisyyttä se on se ainoa tapa jolla me voimme saada hyvinvointivaltioon uudestaan liikettä ja happea ja uskon että jokainen suomalainen vauvasta vaariin ymmärtää sen vaikean tilanteen missä me tällä hetkellä olemme me tarvitsemme kyllä korjausliikkeen me tarvitsemme tulosvastuuta sekä politiikassa että työmarkkinoiden puolella jos tämän kevään aikana saamme aikaiseksi yhteiskuntasopimuksen

ollut varaa maatilan kehittämisrahoihin autoveroalennukseen miljoonaperintöjen veronalennuksia suunnitellaan kysyn teiltä arvoisa valtiovarainministeri onko tässä kysymyksessä arvovalinta kun te te petätte vaalilupauksenne eläkkeensaajille jätätte eläkkeensaajien verotusta keventämättä samassa suhteessa

rouva puhemies entisenä valtiovarainministerinä edustaja rinne te varmasti hyvin tiedätte että kun budjettia laaditaan niin on tietty kehikko jonka puitteissa toimitaan me lähdemme hallitusohjelman linjauksista sen jälkeen me pidämme huolen että niistä tavoitteista jotka siinä on laadittu pidetään kiinni jos on tarvetta matkan varrella korjata niin silloin korjataan

arvoisa rouva puhemies oli hyvä että ministeri stubb mainitsi tuon hallitusohjelman kuten puheenjohtaja rinne ja entinen puheenjohtaja heinäluoma hyvin tietävät eri puolueet asettavat vaaleihin mennessään tavoitteita hallitusohjelma sovitaan hallitukseen tulevien puolueiden kesken ja silloin syntyy se yhteinen linja jota toteutetaan ja se yhteinen linja oli se että pienen ja keskisuuren palkan verotusta kevennetään tämä teidän hakemanne yhdenvertaisuus olisi toteutunut myös siten että ei olisi kevennetty myöskään palkansaajien verotusta sittenhän me olisimme teidän toivomassanne tilanteessa että ei ole erilainen kohtelu mitä tulee tähän caruna rinnastukseen arvoisa puhemies tätä kysyn vielä hallitukselta eikö se ole todella todella ontuva rinnastus koska ei ole korotettu ei ole kiristetty eläkeläisten verotusta jota nyt pitäisi sitten korjausliikkeillä alentaa kuten caruna tekee ehkä ministeri rehn voi vastata tähän

arvoisa rouva puhemies edustaja zyskowicz on tietysti täysin oikeassa siinä että tässä puhutaan kahdesta eri asiasta elikkä kysymys aikaisemmin liittyi julkiseen talouteen ja nämä carunan hinnankorotuksiin liittyvät kysymykset ovat luonnollisen monopolin sääntelyyn liittyviä kysymyksiä hyvin erilaisia kysymyksiä me olemme hallituksen puolelta aktiivisesti hakeneet ratkaisua neuvotteluteitse tähän carunan kysymykseen nyt on saatu neuvotteluteitse aikaan ratkaisu jonka nojalla caruna laskee kiinteitä perusmaksuja ja sitoutuu välttämään hinnankorotuksia myös vuonna kaksituhattaseitsemäntoista näin lähes kolmenkymmenen prosentin sijaan kustannusten nousu kuluttajille jää alle viidentoista prosentin tämä on erinomainen uutinen carunan asiakkaille etenkin pieni ja keskituloisille ja eläkeläisille joille nämä kohtuuttomat korotukset olisivat merkinneet isoa lovea tuloihin kiitänkin osapuolia kuluttaja asiamies päivi hentusta sekä myös välittäjäksi pyytämääni toimitusjohtaja raimo luomaa tämän ratkaisun pohjustamisesta

rouva puhemies vihreän eduskuntaryhmän näkemys on se että myös vaikeina taloudellisina aikoina on mahdollista tehdä veropolitiikkaa jossa parannetaan pienituloisten ja vähävaraisten asemaa sen vuoksi me teimme veroratkaisun jonka jonka olemme esitelleet myös täällä salissa jossa kunnallisveron perusvähennystä olisi korotettu

arvoisa rouva puhemies me kävimme perusteellisesti läpi talouspolitiikan arviointineuvoston raportin ja siellä perusviesti oli aika selkeä eli kutakuinkin hallituksen finanssipoliittinen viritys on oikea oltiin myös samaa mieltä siitä että lisää ei voida enää velkaantua oltiin myös samaa mieltä sopeutuksen koosta ja tahdista se missä meillä oli pieni erimielisyys oli meidän veropoliittisessa linjassa se myönnettäköön me lähdemme siis siitä että suomen kokonaisveroaste ei voi enää kiristyä koska se on yksi maailman korkeimmista karkeasti neljäkymmentäneljä viiva neljäkymmentäviisi prosenttia kokonaisveroaste suhteutettuna esimerkiksi oecdhen kolmekymmentäneljä prosenttia me tarkastelemme jatkuvasti talouspoliittisen arviointineuvoston raporttia mutta tulemme pitämään sen verolinjan mikä meillä tällä hetkellä on ja sillä on kaksi tavoitetta luoda lisää työpaikkoja ja kasvua

arvoisa puhemies olen kyllä pettynyt ministereiden vastauksiin tuntuu siltä että sentään välillä paistanut kevätaurinko ei ainakaan vielä ole sulattanut ministereiden sydämiä josko sitten kehysriiheen mennessä näin näin tapahtuisi haluan nyt erityisesti korostaa ja painottaa sitä että meillä on paljon työttömyyttä meillä on paljon turvattomuutta ihmisten keskuudessa tämä edellyttäisi nyt hallitukselta äärimmäisen tarkkaa huolellista oikeudenmukaisuuden tunteen ymmärtämistä minun mielestäni nyt tämä käyty keskustelu jossa nyt kiistatta kuitenkin eläkeläisiä kohdellaan eri tavalla kuin palkansaajia oikeutetusti loukkaa heidän oikeustajuaan ja lopuksi kysyn kun ministeri stubb on myöskin kokoomuksen puheenjohtaja

arvoisa rouva puhemies en ehkä ole ihan samaa mieltä edustaja gustafssonin kokonaisarviosta ja siitä mikä on hallituksen tulokulma hallituksen tulokulma on yksiselitteisen selkeä ja se on se että me pyrimme luomaan lisää työpaikkoja tähän maahan me olemme asettaneet tavoitteen satakymmentätuhatta uutta työpaikkaa seitsemänkymmenenkahden prosentin työllisyystavoite

aikaiseksi palkkamalttia emmekä saa aikaiseksi sellaisia tuotantoa lisääviä toimia kuten esimerkiksi paikallinen sopiminen niin silloin suomen työllisyysaste ei nouse vuoteen kaksituhattayhdeksäntoista mennessä ja se tarkoittaa käytännössä sitä että suomi oli talousihme vuodesta tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä vuoteen kaksituhattakahdeksan sen jälkeen on ollut laskusuhdanne joka on jatkunut vuodesta kaksituhattakahdeksan eteenpäin nyt meidän pitää saada työllisyystilanne parantumaan muuten me jatkamme tätä keskustelua myös eläkeläisten asemasta loputtomiin

seuraava kysymyksen esittäjä on edustaja karimäki
arvoisa puhemies hallitus julkisti listan säästöistä jotka tehdään kuntien tehtäviä karsimalla osa on ihan järkeviäkin kuten pelastustehtävien siirto maakunnille ja kelpoisuusehtojen tarkastelu edistää työllisyyttä mutta on kestämätöntä että leikkaatte vammaisten palveluista kuusikymmentä miljoonaa euroa yli seitsemänkymmentäviisi vuotiaat vammaiset jätetään kokonaan vammaispalveluiden ulkopuolelle heiltä loppuu muun muassa henkilökohtainen apu ja kuljetuspalvelut he menettävät mahdollisuuden itsenäiseen elämään myös vammaisilta lapsilta leikataan päivähoidon leikkauksen ja sen kuljetusten maksuttomuus kehitysvammaisilta lapsilta on iso lovi vammaisia lapsia hoitavien perheeseen ja kuljetuspalvelujen heikennykset sulkevat vammaiset neljän seinän sisälle tämä on ykn vammaisten oikeuksien sopimuksen vastaista aikooko hallitus todellakin leikata kaikkein heikoimmilla olevilta ihmisiltä vammaisilta lapsilta vammaisilta vanhuksilta

aluksi haluan tähän todeta kun edustaja karimäki otti esille tämän kokonaisuuden mihin tämä liittyy että olemme tekemässä miljardin euron yhteistä isoa pakettia julkiseen talouteen jolla haluamme parantaa tätä talouden tilaa kuten ahtisaarikin toissa päivänä sanoi jos emme saa taloutta kuntoon niin voimme sanoa hyvästit koko hyvinvointiyhteiskunnalle

kysymys täällä on myös vaikeita asioita kuten hyvin kaikki yhdessä tiedämme mutta kokonaisuus on tärkeä jotta saadaan julkinen talous kuntoon
pyydän nyt niitä edustajia jotka haluavat esittää lisäkysymyksiä ilmoittautumaan painamalla viides painiketta ja nousemalla seisomaan

puhemies hallitus on paukutellut henkseleitä koska se ei vähennä tällä vaalikaudella kuntien valtionosuuksia oletteko hallituksessa arvioineet sitä kuinka teidän politiikkanne vaikuttaa kuntatalouteen kun huomioidaan että kuntien tehtävien ja velvoitteiden karsinnan yhteydessä kunnilta säästetään jopa neljäsataa miljoonaa euroa ja kiristävä finanssipolitiikka vähentää kuntien tuloja ja lisää niiden menoja puhumattakaan lääkekorvauksista ja matkakorvauksien leikkauksista ja asiakaspalvelumaksujen korotuksesta oletteko arvioineet

arvoisa puhemies kuntatalouden tilanteen osalta tätä arvioidaan aina osana julkisen talouden suunnitelmaa ja se tehtiin viimeksi silloin viime budjettiriihen yhteydessä nyt meillä alkavat olla tiedossa alustavat näkymät siitä mitkä olivat viime viime vuoden kuntien tilinpäätöstiedot ja ne eivät ole niin huonot kuin mitä on tässä aikaisemmin ollut kuntatalouden tilanne on kyllä vakava mutta sitten kun katsotaan muun muassa vuotta ajatellen niin vähemmän kuntia nosti tänä vuonna veroprosenttejaan kuin mitä aikaisemmin oli nostanut niin että se tilanne ei ole aivan katastrofaalinen mutta sitten kun katsomme koko julkista taloutta niin pidän samalla tavalla tärkeänä että kuntien talous on hyvässä kunnossa ja pystytään turvaamaan ne palvelut kansalaisille mitkä kuuluvat kunnille tälläkin hetkellä ja myös tulevaisuudessa mutta sen totean tuohon äskeiseenkin eläkeläisiin liittyvään keskusteluun että samalla kun katsomme toimeentuloa meidän pitää katsoa myös palveluita ja palveluitten osalta kuntien valtionosuudet ovat erittäin tärkeät viime kaudella leikattiin yksi pilkku neljä miljardia euroa

tässä listalla oli myös erittäin yllättävä esitys nimittäin pieneläinpäivystysten siirtäminen pois kunnilta yksityiselle puolelle se on eläinsuojelullisesti erittäin huono esitys nimittäin harvalla on varaa yksityisiin eläinlääkäripalveluihin tämä voi johtaa heikkenee lemmikkieläimet ovat kuitenkin ihmisille hyvin tärkeitä nyt herää kysymys onko tämän linjauksen takana se että jatkossa köyhillä ei olisi enää varaa tai oikeutta pitää edes lemmikkieläimiä tämä vaikuttaa myös tuotantoeläinten hoitoon ja hoivaan nimittäin suurimmassa osassa kunnista ei tuotantoeläinten hoitaminen ja päivystys riitä tuomaan toimeentuloa eläinlääkärille tämä voi johtaa ruokaturvallisuuden heikkenemiseen puhtaan ja turvallisen ruuan tilanteen heikkenemiseen nyt kysynkin mistä tällainen idea oikein lähti liikkeelle ja minkä verran te todella kuvittelette saavanne tällä säästöä

puhemies mistä nämä ideat lähtivät liikkeelle ne ovat lähteneet tietysti meidän koko ministeriöistämme eli substanssiministeriöistämme eivätkä valtiovarainministeriön kunta tai alueosastolta tai budjettiosastolta ja näistä on se kokonaisuus muodostettu olen kyllä samaa mieltä edustaja arhinmäen kanssa että tämä ei ole ihan mutkaton asia juuri tästä syystä sekä tuotantoeläinten osalta että sitten myös lemmikkieläinten osalta saattaa tulla tilanne että me emme sitten turvaamaan eläinlääkäripalveluita myöskään niille tuotantoeläimille minä jaan tämän ajatuksen siitä että tämä ei ole yksinkertainen mutta sitten kyllä esitän kysymyksen kun kovasti kannetaan täällä huolta siitä mitkä ovat kuntien tehtävät ja velvoitteet meidän pitää jokaisen kysyä siinä tilanteessa kun julkista taloutta korjataan se kysymys mistä kaikesta kunta todellakin vastaa onko todellakin niin että kunnan on pystyttävä myös osoittamaan

edustaja karimäki mainitsi tässä että vammaisten henkilöiden erityispalveluihin ollaan säätämässä seitsemänkymmenenviiden vuoden ikäraja mutta vammaisuus ei kuitenkaan häviä iän myötä jos tämä esitys hyväksytään monen vanhemman vammaisen henkilön taloudellinen tilanne ja elämänlaatu huononevat merkittävästi erityisesti jos henkilöltä yhtäkkiä poistetaan oikeus henkilökohtaiseen avustajaan eikö tämä ole perustuslain kuudennessa pykälässä turvatun kansalaisten yhdenvertaisuuden vastaista siis syrjintää muun muassa

arvoisa puhemies voisi kai olettaa että jos tämä kuntien tehtävien karsimistyö ja raivaaminen olisi jotenkin helppoa hallitus olisi siinä onnistunut kuitenkin taisi käydä niin että huolimatta hyvästä tavoitteesta jonka kaikki eduskuntapuolueet ovat allekirjoittaneet viime kaudella tuota listaa ei kyetty lyhentämään työ ei ollut tällekään hallitukselle helppo ja kaikki kohdat eivät ole sellaisia joita voisi ohittaa helposti ajattelen kuitenkin niin että minusta on syytä korjata se vihreiden edustajan kysymyksessä esittämä ikään kuin arvio siitä että poistuisivat vammaispalvelut toivon että ministeri selventäisi nyt eikö kuitenkin ole kysymys siitä että jatkossakin iästä riippumatta vammainen tai kehitysvammainen ihminen saa yhteiskunnalta ne palvelut jotka tarvitsee mutta ne ovat jatkossa enemmänkin tarveharkintaisia minusta kysymyksessä heitettiin ilmoille sellainen varjo joka varmasti aiheuttaa nyt turhaakin huolta ja hätää

puhemies tässä maassa jatkossakin kannetaan vastuu niistä ihmisistä joitten omat voimat eivät elämiseen riitä tässä maassa jatkossakin iästä riippumatta niin vammaiset kuin kehitysvammaisetkin ovat varmuudella yhteiskunnan tuen ja avun piirissä meillä on vanhuspalvelulaki meillä tulee olemaan uusi laki jossa on vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki yhdistetty meillä on sosiaalihuoltolaki joka velvoittaa palvelusuunnitelmien laatimiseen omahoitajan tai omavastuuhenkilön nimeämiseen nämä ihmiset joita tämä muutos tulee koskemaan eivät tule jäämään tyhjän päälle vaan suomi niminen hyvinvointiyhteiskunta tulee pitämään jatkossakin heistä huolta
ja sitten alkuperäisen kysymyksen esittäjä edustaja karimäki
arvoisa rouva puhemies edustaja adlercreutz erittäin hyvin perusteli sen että kysymys on vakavasta ikäsyrjinnästä kun henkilö täyttäessään seitsemänkymmentäviisi vuotta menettää oikeutensa vammaislain mukaisiin palveluihin on kestämätöntä että kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevilta ihmisiltä leikataan olette jo heikentäneet lääkekorvauksia ja matkakorvauksia ja näissä kuntatehtävien leikkauksissa on myös yli kolmenkymmenen miljoonan euron leikkaus vanhuspalveluista monella vanhuksen omaisella on ollut huoli siitä että kun halutaan että vanhukset asuvat mahdollisimman pitkään kotona ja selviävät siellä niin kuitenkaan kotiin vietävät palvelut tukipalvelut eivät ole olleet riittäviä jotta vanhuksella on turvallinen ja hyvä olla omassa kodissaan mitä hallitus tekee vanhusten aseman parantamiseksi
arvoisa rouva puhemies hallitus valmistelee toimenpidekokonaisuutta jossa on myös tarvittaessa lainsäädäntömuutoksia välineitten löytämiseen joilla se kotona asuminen jatkossa olisi nykyistä turvatumpaa meillä on semmoinen tilanne että meidän rahamme eivät tule ikinä riittämään tarvittavaan hoitoon ja hoivaan ellei se kotona turvallisesti asuminen olisi mahdollista toisaalta ja aina pitää muistaa että on ihmisiä jotka eivät tule kotona selviämään ja sitä varten pitää palvelujärjestelmän toimia sen perustan olla semmoinen että asiat asiat ovat kunnossa sitten tähän alkuperäiseen kysymykseen jonka te edustaja toistitte jokaisesta vammaisesta kehitysvammaisesta iästä riippumatta suomi niminen hyvinvointiyhteiskunta tulee pitämään huolta laki jota ollaan valmistelemassa on pitkään odotettu usean hallituksen ohjelmaansa kirjoittama kehitysvammalain ja vammaispalvelulain yhdistäminen sitä tässä nyt työstetään hyvässä yhteistyössä esimerkiksi eri vammaisjärjestöjen kanssa

seuraava kysymys edustaja uotila
arvoisa rouva puhemies hallitus tiedotti eilen elementeistä joita sen mielestä pitäisi sisältyä malliin paikallisesta sopimisesta on hyvä että hallitus on myöntynyt siihen että mallia pitää hakea ennen muuta työehtosopimusratkaisujen kautta ja on hyvä että neuvotteluja käydään nyt siellä missä ne pitääkin käydä elikkä työmarkkinaosapuolten kesken

arvoisa rouva puhemies edustaja uotila nostaa esille todella ajankohtaisen ison ja tärkeän asian eli tämän työmarkkinatilanteen ja siihen liittyen tämän paikallisen sopimisen minä itse olen tulkinnut näitä kommentteja niin että ei tässä koeta niin että tässä ketään pakotetaan nyt tämä meni rakentavaan suuntaan tämä liikahti eteenpäin työmarkkinajärjestöt ovat tervehtineet tätä hallituksen vastaantuloa ilolla ja tämä on minun mielestäni se tulkinta missä ollaan itse uskon että tällä tavalla etenemällä me pääsemme tästä loppujen lopuksi sopimukseen mutta tämä asia on totta kai työmarkkinapöydissä mutta hallitus on tässä myös osapuolena tämä pitää muistaa

rouva puhemies hallituksellahan on keskeinen vastuu suomen talouden tervehdyttämisestä ja ja minäkin tervehdin ilolla sitä kuten ministeri lindström sanoi että tässä on päästy askel eteenpäin me tarvitsemme työpaikkakohtaista oikein ymmärrän tässä on tavallaan työpaikan lähidemokratiasta kysymys työpaikoilla haetaan niitä ratkaisuja joilla voidaan osin palkan lisäjärjestelyjä tehdä eikö ministeri että tällä ratkaisulla hallitus pyrkii myöskin edistämään työpaikan lähidemokratiaa ja luomaan sellaisia työaikajärjestelyjä jotta voidaan niitä työpaikkoja turvata
arvoisa rouva puhemies aivan oikein aina kun puhutaan tästä paikallisesta sopimisesta samaan hengenvetoon pitää puhua henkilöstön aseman vahvistamisesta työpaikoilla ja sehän on ihan keskeinen elementti tässä tämä edustaja uotilan käyttämä puukkouhkailu on juuri sitä keskustelua jota me emme tarvitse tähän minun mielestäni me tarvitsemme sitä että teidänkin puoleltanne tulee rakentavia ajatuksia kiitos siitä että että muun muassa sosialidemokraattien puolelta on tullut peukkua tälle asialle että nyt tämä on mennyt eteenpäin ei nyt sössitä itse tätä asiaa

lindström aikoinaan ja tiedän että paikallinen sopiminen on on tärkeää mutta näihin hallituksen lähtökohtiin sisältyy pari asiaa lähtökohtiin sisältyy se että työpaikoilla on sovittava muun muassa palkoista työajoista ja eduista ja että pitää tapahtua työpaikalla hallitus ei sen sijaan esitä tulkintaetuoikeuden suhteen mitään muutosta vaan tulkintaetuoikeus on työnantajalla jos tulee riita siitä jatketaanko päivää pienennetäänkö palkkoja tai tehdään muita heikennyksiä ja jollei päästä sopimukseen niin työntekijöillä ei ole enää mahdollisuutta riitauttaa ja viedä tätä liittojen ratkaistavaksi vaan työnantajan tulkintaetuoikeus pakottaa tekemään rajujakin heikennyksiä työpaikkasopimista tarvitaan mutta tarvitaan myös työntekijöiden tasavertaisempaa asemaa työpaikoilla ja sopimista onko hallitus esittämässä tulkintaetuoikeuden

arvoisa rouva puhemies siinä kolmikantaisessa työryhmässä jossa tämä asia on nyt käydään läpi nämä yksityiskohdat hallitus eilen tiedotti me olemme todella kertoneet että siellä pitää pystyä sopimaan paikallisesti työajoista palkoista palkanosista lisistä palkkausjärjestelmästä mutta henkilöstön edustus on turvattava yrityksen hallinnossa sekin löytyy sieltä eli kyllä tässä on vahvasti myös henkilöstön asema mukana mutta sieltä tulee esitys jonka jälkeen me katsomme millainen se on ja sitten tehdään siitä johtopäätöksiä

kyseessähän on monimutkainen kokonaisuus ja se minkä me pyrimme hallituksen puolelta tekemään on löytää yhteinen sävel työmarkkinajärjestöjen kanssa jotta saisimme paikallisen sopimisen toimimaan me asetimme riman jossa käytännössä on viisi tavoitetta joista yksi on se että järjestäytymättömät yritykset ovat samalla viivalla toinen on se että voimme kuten totesitte sopia palkoista ja työajoista paikallisesti kolmas on kriisilauseke joka tarkoittaa sitä että jos yritys on vaikeassa tilanteessa niin katsotaan miten molemmin puolin voidaan joustaa jotta työttömyys ei jälleen kerran jousta ja sen lisäksi me halusimme että työntekijät ovat myös hallituksissa edustettuina niin kuin ruotsissa kaiken tämän tavoitteena on nimenomaan antaa lopullinen päätösvalta työpaikoille

seuraava kysymys edustaja henriksson

kanslian yhdeksällä paikkakunnalla ja istuntopaikan neljällätoista paikkakunnalla yhteensä noin kolmeltakymmeneltä paikkakunnalta lähtee nyt siis toimintoja muun muassa keski pohjanmaan itä uudenmaan ja länsi uudenmaan käräjäoikeuksien lakkautuksista saatava säästö on todella minimaalinen

ja minkä takia tehdä tämmöinen ehdotus kun kuitenkin ne säästöt ovat hyvin mikroskooppisia
arvoisa rouva puhemies tässä taustalla on se minkä edustaja henriksson vallan hyvin tietää tämän kehyksen aikana vuoteen kaksituhattayhdeksäntoista mennessä tämän tuomioistuinten momentin määrärahat alenevat kuudellatoista miljoonalla ratkaisuesityksestä mikä nyt on tulee tosiaan säästöä viisi miljoonaa euroa vielä jää gäppiä vaikka me me olisimme tehneet viime vaalikaudella tämän tämän ryhmän esityksen pohjalta neljätoista tai seitsemäntoista käräjäoikeuden verkoston niilläkään ei olisi päästy tähän kuudentoista miljoonan euron säästöön se on ihan totta että nämä säästöt ovat pieniä mutta ne ovat tarpeellisia jotta me pystymme pysymään kehyksessä meidät rahat riittävät tämä on pyritty rakentamaan niin kattavasti kuin ikinä pystytään tämä alkuperäinen esitys oli neljätoista tai seitsemäntoista ja nyt se oli kaksikymmentä se oli kovan väännön takana ja uskallan puolustaa sitä se on alueellisesti kattava ja siinä on otettu huomioon muun muassa matkat etäisyydet

puhemies kielituomarit ovat hyvä asia mutta ne eivät yksinään riitä me tarvitsemme myös muuta henkilökuntaa joka osaa palvella todella todellisuudessa myös ruotsin kielellä siitä meillä on paljon kokemuksia sen takia tässä tarvittaisiin kunnollinen kielellisten vaikutusten arviointi mitä nyt ei ole ilmeisesti tehty mutta arvoisa puhemies

itse

puuttuneet ja heillä on on suuri huoli siitä että kansalaisten kansalaisten oikeusturva tästä huononee ja että paikkakuntien välillä syntyy suuria eriarvoisuuksia millä tavalla te aiotte huolehtia siitä että oikeusturva pysyy korkealla myös asianajopalveluitten osalta koko maassa
arvoisa rouva puhemies nyt kun tämä asia lähtee eteenpäin niin tähän perustetaan tämmöinen työryhmä jonka tehtävä on katsoa sekä tämä hallinto nämä toimet että sitten nämä toimitilajärjestelyt ja sen työryhmän tehtävänä on myös tehdä se lopullinen hallituksen esitys joka tullee tämän vuoden lopussa tai ensi vuoden alussa se katsoo nämä

oli tämä neljätoista tai seitsemäntoista oli näitä vaikutuksia arvioitu ja kyllä minulle on oikeusministeriön asiantunteva virkamieskoneisto hyvin seikkaperäisesti tästä asiasta tuonut esille että nämä asianajopalvelut eivät ole vähentyneet niin paljon kuin on voitu kuvitella joissakin aikaisemmissa ratkaisuissa

arvoisa rouva puhemies ei ainoastaan edustaja henriksson ruotsinkielisiltä paikkakunnilta suunniteltu leikattavan näistä käräjäoikeuksista vaan myös kotkasta kotkasta suunnitellaan ihan samalla tavoin leikattavan ja se on sentään ministerin oma kotimaakunta että ei ainakaan voi syyttää että kotia päin

arvoisa puhemies se on ihan totta että on alueita

toimipisteistä joita nyt sitten suunnitellaan lakkautettavaksi pitkä vuokrasopimus muun muassa pietarsaaressa vuoteen kaksikymmentäkuusi ja kotkassa vuoden kaksikymmentäkaksi loppuun asti on selvää että tässä siirtymävaiheessa tämä toiminta ei varmaan lopu silloin kello kello vaan todennäköisesti näihin joitakin toimintoja jää se on tämän työryhmän tehtävä nyt katsoa miten tätä asiaa tasapainotetaan niin että näitä jutturuuhkia ei tule sitten näille mitkä

hallitus on tosiaan ilmoittanut karsivansa käräjäoikeuksia kovalla kädellä ja kyllä se on selvää että tässä lisätään kansalaisten alueellista eriarvoisuutta ja heikennetään oikeuspalvelujen saatavuutta lisäksi on näitä välillisiä vaikutuksia käräjäoikeuksien työpaikkojen lisäksi lähtevät myös muut juridisen alan työpaikat niin asianajotoimistoissa kuin lakitoimistoissa ja nämä matkat muodostuvat kohtuuttoman pitkiksi nämä pannaan

nyt näyttää siltä että ensin on on hutkittu ja ei ole lainkaan tutkittu mutta kysyn teiltä ministeri lindström kun tämä uudistus koski kaikkein kipeimmin lappia meiltä lähtivät sekä torniosta että kemistä käräjäoikeudet ja lisäksi lappu pantiin muillekin luukuille kun teidän puoluetoverinne mäntylä on kuitenkin tuolta meri lapin alueelta niin kuulitteko te hänen vetoomuksiaan näitten käräjäoikeuksien säilymiseksi vai tuliko niitä vetoomuksia edes
rouva puhemies voin kyllä vakuuttaa että joka puolelta tuli vetoomuksia kuten sanoin tämä on koetettu rakentaa niin tasapainoisesti kuin ikinä pystyttiin minä huomautan että siellä oli pohjalla esitys joko neljätoista tai seitsemäntoista eikä kumpaakaan valittu vaan vaan valittiin se suurin mahdollinen mikä pystyttiin tekemään minun mielestäni se oli enemmänkin voitto eli eli minä ymmärrän tämän että sanotaan että kovalla kädellä ja miten oikeusturvan kanssa käy totta kai oikeusturva pitää tässä tässä tilanteessa huomioida ja ottaa huomioon se on tämän työryhmän tehtävä se katsoo että nämä kaikki kriteerit täyttyvät tällä uudella esitetyllä verkolla

ehdimme ottaa vielä yhden kysymyksen edustaja salolainen

miten te ulkoministeri soini suhtaudutte siihen vakavaan mahdollisuuteen että britannia eroaa euroopan unionista minkälaisia seurauksia sillä olisi taloudellisesti kauppapoliittisesti ja ulkopoliittisesti nykyisessä euroopan jännittyneessä ilmapiirissä

arvoisa rouva puhemies tämä on äärimmäisen vakava ja tärkeä kysymys tästä juuri ensi yönä neuvotellaan varapuheenjohtaja suurlähettiläs salolainen tietää erittäin hyvin tämän merkityksen britannia on euroopan unionin toiseksi suurin talous se on toiseksi suurin nettomaksaja se on ehkä vahvin sotilaallinen voima euroopan unionissa se on täydellinen katastrofi euroopan unionille ei välttämättä britannialle mutta euroopan unionille jos he päättävät lähteä minä en ohjeista mitä britin pitää äänestää mutta sen sanon että jos nämä kaikki toteutuvat niin suomen lasku kasvaa jos tulee hyvä neuvottelutulos siellä voi olla jotakin sellaista joka suomea myös hyödyttää
ja vielä ministeri stubb lyhyesti
arvoisa rouva puhemies tämä on monella tapaa erittäin tärkeä päivä euroopalle ja euroopan unionille olisi sekä lyhyellä tähtäimellä markkinaturbulenssien ja muun kautta että pitkällä tähtäimellä taloudellisesti ja poliittisesti erittäin valitettavaa kuten ulkoministeri tuossa totesi katastrofaalista sekä euroopan unionille britannialle että suomelle jos britannia eroaisi uskon itse että ne vaikutukset britannian eusta lähdöstä olisivat

niin britannia kuten suomikin kannattaa kaupan vapauttamista ja on siinä mielessä ollut meille tärkeä liittolainen kun mietitään kaupan vapauttamisneuvotteluja myöskin toisessa mielessä britannia on meille kuudenneksi tärkein vientikohde viisi pilkku kaksi prosenttia suomen viennistä menee britanniaan nyt jos britannia jäisi eun ulkopuolelle pitäisi tehdä uudet sopimukset jotkut efta tyyliset tai eu turkki väliset sopimukset ja siinä viiveessä voisi suomellakin olla vaikeuksia käydä kauppaa britannian kanssa

kaikki kokoukset salin ulkopuolelle

rouva puhemies muutos silpputyön ja epävarmuuden lisääntyminen työmarkkinoilla on oikea ongelma monien ihmisten ja perheiden elämässä tällä hetkellä yksi merkittävä tätä epävarmuutta lisäävä tekijä on nämä niin sanotut nollatuntisopimukset arviolta jopa kahdeksankymmentäkolmetuhatta ihmistä työskentelee näillä nollatuntisopimuksilla eli nollan työtunnin työsopimuksilla valitettavasti nollatuntisopimuksia käytetään yleisesti työmarkkinoilla myös sellaisissa tilanteissa joissa töitä olisikin tarjolla enemmän tämä aiheuttaa työntekijälle isoja haasteita elämänsä suunnitteluun nykytilanne ei myöskään velvoita työnantajaa suunnittelemaan työvuoroja ja työntekijästä pääsee helposti eroon tämän epäkohdan ympärille onkin muodostunut onneksi kansanliike joka vaatii asiaan muutosta tänään käsittelemme tämän epäkohdan korjaamiseksi syntynyttä kansalaisaloitetta nollatuntisopimusten kieltämiseksi nyt meillä on mahdollisuus puuttua näihin epäkohtiin aloite tuo esille nollatuntisopimusten kieltäminen oli myös vahva osa sdpn vaaliohjelmaa sdpn laatimassa pätkätyöpamfletissa esiintyikin eetu tienasi joulukuussa kaksituhattaneljätoista neljältä eri työnantajalta tuhatkuusisataaseitsemänkymmentäkaksi euroa vastaavasti tämä sama kaveri ansaitsi tammikuussa kaksituhattaviisitoista samoilta samoilta työnantajilta kuusikymmentäseitsemän euroa

pohtimaan etukäteen työnsä tarvetta samalla tavalla kuin työntekijät joutuvat maksamaan vuokransa ja muut elämisen tarpeet sen lisäksi nollatuntisopimuksen työntekijöillä ei ole sairauspäivämahdollisuutta eikä muuta turvaa esimerkiksi oikeutta ansiosidonnaiseen

edelläkin edustaja kiljunen toi esille tämä ei ole estämässä esimerkiksi opiskelijoiden lisätienestien hankkimista vaan nimenomaan vahvistaa sitä periaatetta että työllä jokaisen on tultava toimeen omalta osaltani haluan kiittää tämän kansanliikkeen tekemää työtä ja myös tukea tätä aloitetta ja puuttua nollatuntisopimusten epäkohtiin muistuttaisin siitä

sdp puolustaa nimenomaan työntekijöiden oikeutta riittävään toimeentuloon ja ennakoitavuuteen työelämässä lisäksi en malta olla kysymättä koska ministeri lindström on paikalla kaivoin tällaisen jhln haastattelun viidestoista viidettä kaksituhattakolmetoista litteroitu haastattelu jossa teiltä kysyttiin silloin pitäisikö mielestänne puuttua nollatuntisopimuksiin ja näihin rikkeisiin vastasitte että pitäisi toivottavasti pitäisi edelleen kiitos

niiden jotka haluavat nyt tähän debattiin osallistua toivon painavan viides painiketta ja nousevan seisomaan

puhemies nollatyösopimuksia ei ole laissa ne ovat vain syntyneet sinne työelämään näiden asioiden korjaamisessa on kyse työelämän yhdenvertaisuudesta meillä on monia sellaisia tilanteita joissa periaatteessa haetaan joustoa työyhteisön sisälle jos työnantajalla on tarve vain muutamiin työtunteihin niin on muunkinlaisia mahdollisuuksia tehdä noita työsopimuksia kuin nollatyösopimukset jotka joustavat joka suuntaan

jotakin mikä ei miellytä ei ole enää kuin nollatunteja siitä eteenpäin jos yrittää päästä irti tällaisesta työsopimuksesta niin joudut karenssiin sillä perusteella että olet ikään kuin jättänyt kunnollisen työpaikan lomautuksessa vastaavia säännöksiä ei ole vaan siellä voi saada suoraan työttömyysturvan jos lomautus on kestänyt tietyn jakson jotta voi sitten etsiä uutta työpaikkaa meillä on kilpailukielto joka joissakin

näissä minuutin mittaisissa puheenvuoroissa

puhemies täällä on monessa puheenvuoroissa tullut esiin jo se että nollatuntisopimukset ovat ongelmallisia usealle työntekijälle pitää muistaa että ne ovat ongelmallisia myös monelle yritykselle siis kaikille niille yrityksille jotka kiltisti maksavat työntekijöidensä sosiaaliturvamaksut ja niin edelleen eli nollatuntisopimukset vaikeuttavat ja mutkistavat nykyistä työmarkkinatilannetta jossa yritykset eivät ole enää tasa arvoisella tasolla nollatuntisopimusten epäkohtia on selvitetty useassa työryhmässä nollatuntisopimusselvityksessä sekä työmarkkinajärjestöjen omissa kolmikantaisissa vakituisissa työryhmis sä monta kertaa on keskusteltu toimenpiteistä ei ole kuitenkaan saavutettu yksimielisyyttä tai asioiden valmistelua on aina jatkettu jossakin muualla haluaisin kysyä nyt ministeriltä onko hallituksella tahto ratkaista nollatuntisopimusten epäkohtia ja tehdä työelämästä reilumpaa

prosenttia nollatuntisopimuksilla olevista on opiskelijoita ja varsin tyytyväisiä nykytilanteeseen jos sitten kysytään sitä että jos

niin lisääkö se suomessa tehtävän työn määrää lisääkö se sitä että yhä useampi suomalainen on töissä

ja

vaikeasti ennustettava mutta ymmärrän kyllä sen että

sen takia minusta hyvä

eli tarjoamaan täysiaikaista työtä

ottaa sitä vastaan

yhtenä päivänä keskon kassalla ja sitä kautta saada
edustaja

haluan sanoa että me keskustelemme varmasti joka viikko tässä salissa siitä miten me saamme työllisyyttä lisättyä ja työllisyystilannetta parannettua mutta tässä kysymyksessä on nyt kyse työelämän pelisäännöistä työmarkkinoiden pelisäännöistä ja myöskin työelämän laadusta eli näiden nollatuntisopimusten keskeisin ongelma on se että ne mahdollistavat työmarkkinalainsäädännön ja ja myöskin työmarkkinoiden pelisääntöjen kiertämisen tavalla joka jättää monet työntekijät täysin vaille työsuhdeturvaa ongelmatilanteissa arvoisa työministeri lindström te selvästi myös tunnistatte näitä epäkohtia joita näihin nollatuntisopimuksiin liittyy te muun muassa allekirjoititte viime kaudella kansanedustaja jari myllykosken lakialoitteita jotka sisälsivät saman tyyppisiä korjausehdotuksia kuin

arvoisa rouva puhemies tämä kansalais aloite on ihan tarpeellinen tuoda jonkin näköistä keskustelua tähän nollatyösopimuslinjaan ja niitä muutoksia joita on järkevää tehdä uskon että niitä varmasti tältä hallitukselta löytyy tässä on varmasti semmoinen yksi näkökulma kuitenkin erotettava selkeästi että on ja työpaikkoja on tehtävä ero mikroyrittäjien ja suuryritysten välillä mielestäni mikroyrittäjät voivat olla niitä jotka työllistävät vain yhden sen itse yrittäjän ja hän voi tarvita joskus työntekijää toki heidän kohdallaan tuleekin olla toisenlainen jousto kuin suuryritysten kanssa itse en ymmärrä sitä tapaa että esimerkiksi kauppaketju sitten tällä tavalla jakaa työntekijät kahteen tai useampaan kastiin ja tällä tavalla saa ikään kuin nollatyösopimuksilla pidettyä jotkut työntekijät toisenlaisessa asemassa tällainen niin sanottu työntekijöitten hyväksikäyttö edes tämmöisissä niin sanotuissa kiireellisissä mielestäni ei ole

pitäisi olla lähtökohtaisesti samassa arvossa oleva asema

puhemies entisen elämäni työelämän ja erityisesti epävirallisen ja prekaarin työelämän tutkijana eläneenä kovin hämmentyneenä kuuntelen kuinka huolettomasti edustaja satonen käyttää sanaa fakta kun hän väittää että tämä vähentäisi tehdyn työn määrää suomessa jos ei työnantajalla ole antaa työtä niin hän ei ketään palkkaa olivat työsuhteet millaisia tahansa jos hänellä taas on tekemätöntä työtä hänellä runsaasti erilaisia järkeviä vaihtoehtoja jotka tarjoavat saman verran joustavuutta kuin tämäkin malli toisaalta työntekijän näkökulmasta kysymys on huomattavasti joustavuutta vähentävästä ratkaisusta esimerkiksi sitä kautta että erilaisten kilpailusäännösten takia eri yrityksissä samaan aikaan nollatuntisopimuksella

puhemies on varmasti totta että työelämän pelisäännöissä on parantamisen varaa ja tässäkin kohdassa mistä nyt keskustellaan näin varmasti on kuitenkin edustaja niikko mielestäni nosti tässä olennaisen asian esiin lainsäädännössä on vain se ikävä ja toisaalta hyvä puoli että se koskee kaikkia tässä tässä kansalaisaloitteessa on se ongelma että se koskisi tällä tavoin kuin se on nyt kirjoitettu kaikkia yrityksiä myös esimerkiksi sellaisia yrityksiä jotka harrastavat säännöllistä työnantamistoimintaa otan esimerkin vauvauinnista joka tapahtuu kerran viikossa siellä saattaa olla sama ohjaaja joka ei todellakaan ylitä kahdeksaatoista tuntia ja saattaa silti olla säännöllistä toimintaa eli tässä tulee ottaa huomioon kaikki nämä asiat varmasti tämä kansalaisaloite ainakin vaatii aika paljon kehittämistä valiokuntakäsittelyssä

arvoisa rouva puhemies tein itse aikanaan reilu viisitoista vuotta sitten työsopimuksen jossa sanottiin että työantaja sitten ottaa yhteyttä se oli rakennussiivousta aika raskasta mutta palkitsevaa hommaa odotin töiden piti alkaa soittoa ei kuulunut odotin viikon kaksi kolme neljä ei kuulunut hain toisen työn esimerkki siitä miten se on suurta tuhlausta paitsi työntekijän kannalta myös toisten työnantajien kannalta ja ennen kaikkea yhteiskunnan kannalta jolta jäi kaikki se verotulo esimerkiksi saamatta sen yhden kuukauden ajalta tämä koskettaa kahdeksaakymmentäkolmeatuhatta ihmistä tällä hetkellä todennäköisesti on satojatuhansia ihmisiä joita jossain vaiheessa uraa tämä on koskettanut nyt tuolla lehtereillä on todellisia työn sankareita jotka oman työn lisäksi ovat ovat keränneet nimiä ja saaneet aikaiseksi että tänään täällä keskustellaan puhemies arvoisa työministeri he katsovat nyt teihin pidättekö te tässä asiassa lupauksen jonka annoitte ennen vaaleja ja muuten arvoisa puhemies sitä puhelua odotan

arvoisa rouva puhemies tämä on taas kerran sellainen aihe jossa pystyn melkein kaikkiin näihin käytettyihin puheenvuoroihin yhtymään tässäkään asiassa ei ole mustaa ja valkoista näin entisenä pätkäsairaanhoitajana toisaalta sitten taas mansikkaviljelyksillä kesällä olleena ja nyt sitten työnantajana tuolla kotitilalla on ollut tosi mukava tavata näitä vakiduunin ihmisiä sekä siellä iisalmessa että tänään täällä helsingissä on totta myös se että työelämän joustoja ei millään kannattaisi uhrata sillä jokainen työpaikka on tänä päivänä tarpeen mutta tänään kuulin vakiduunin edustajalta että hän on on ollut yli kaksi vuotta työsuhteessa nollatuntisopimuksella ja ja hän ei siltikään saa pysyvää työpaikkaa tämänkaltaiset asiat ovat kyllä todellakin sellaisia joihin meidän kannattaa puuttua koska

tämä kansalaisaloite nostaa esiin kyllä tosi tärkeitä asioita ja niitä suuria ongelmia mitä näihin nollatuntisopimuksiin liittyy niin niin tämä mahdollinen karenssi mihin voi joutua vaikka ei käytännössä töitä olisi saanut kuin toisaalta ongelmat sairauspoissaolojen lomien ja työn ja perheen yhdistämisen näkökulmasta nollasopimuslaiset ovat käytännössä jatkuvasti tällaisessa löysässä hirressä minä en kuitenkaan ole varma onko kielto tähän paras ratkaisu sillä koko ajan meidän työelämä pirstaloituu ja yhä enemmän on on semmoisia pienyrittäjiä jotka ehkä pystyvät vähän tarjoamaan tunteja mutta jos se kahdeksantoista tuntia laitetaan minimiksi niin voi olla että heillä ei ole tarjota mitään minä toivoisin että löydettäisiin näihin ongelmiin ratkaisuja ja esimerkiksi

sisältyä vaatimus maksaa siitä tai toisaalta jos hyvin nopeasti kutsutaan töihin voisi olla korotettua tuntipalkkaa ja totta kai perustulo sosiaaliturvan ja työnteon yhdistäminen on yksi keino joka helpottaisi tässä valtavasti

arvoisa puhemies työelämä on pirstaloitunut ihmiset tekevät nykyään enemmän pätkätöitä osa aikatöitä töitä hyvin työsuhteissa ja tästä myös nämä nollatuntityösopimukset ovat osoitus tämä tietenkin aiheuttaa työntekijöiden näkökulmasta aika epävarman tilanteen nimenomaan tulevaisuuden suhteen sen suhteen miten suunnitella omaa elämää miten suunnitella oman perheen elämää ja tämä huoli on aito minkä tämä kansalaisaloite nostaa esiin nimenomaan työntekijöiden näkökulmasta

arvoisa puhemies kyllähän tämä aloite nostaa sen ison huolen suomen työmarkkinoitten sinänsä nykytilanteen suurimmasta ongelmasta työttömyydestä ja ehkä työsuhteiden sirpaleisuudesta mutta myös ison huolen siitä mikä on kymmenen vuoden päästä suomen työmarkkinoitten tilanne ylipäätään työsuhteiden pysyvyys pitkäaikaisuus tai muu tämä on tietysti massiivisesti isomman isomman keskustelun paikka kuin pelkästään yksittäinen kansalaisaloite minä koen kuitenkin ison linjan niin että että vaikka niitä ongelmia tällä hetkellä ilmenee suomen työmarkkinoilla väärinkäytöksiäkin nollatuntisopimusten käytössä niin silti hallituksen pitäisi nyt miettiä kaikki ne keinot joilla otetaan käyttöön lisää joustoja työn tekemisen mahdollisuuksia myös näitten kansainvälisten taloustutkimuslaitosten suosituksia työmarkkinoiden

jotta työllisyys paranee mutta samaan aikaan pystyttäisiin tilkitsemään näitä epäkohtia eli eli tasapainoinen ratkaisu jossa katsotaan molempia puolia millä työllisyys ja työntekomahdollisuudet lisääntyvät ja ja epäkohtia

ruokaa pitää ostaa joka viikko vuokrat tai asuntolainojen lyhennykset laskut pitää maksaa joka kuukausi se edellyttää sitä että myös on turvattu toimeentulo ihmisellä joka pääasiallisesti tekee työtä sen vuoksi nämä nollatuntisopimukset ovat täysin kohtuuttomia työntekijöitä kohtaan ei pysty suunnittelemaan elämää ollenkaan eteenpäin ei pysty perustamaan perhettä elää jatkuvassa epätietoisuudessa sen vuoksi on todella tärkeätä että tähän ongelmaan puututaan samaan aikaan niin kuin täällä on nostettu esille opiskelijoille jotka eivät ole pääasiallisesti työelämässä

kantaa aikaisemmin siihen että nämä nollatuntisopimukset ovat ongelma ja niihin pitää puuttua uskonkin nyt että yhdessä eduskunta ja työministeri löytävät sellaisen ratkaisun jolla me pystymme puuttumaan näihin ongelmiin tämä on työväenpuolueen

puhemies meillä oli tammikuussa tilaisuus tämmöinen pätkätyöpamfletti jossa oli eetu niminen kaveri hänellä oli neljä työnantajaa nollatuntisopimuksilla ja eetu tienasi kaksituhattaneljätoista ja tammikuussa samalta neljältä työnantajalta kuusikymmentäseitsemän euroa jokainen ymmärtää että tämmöinen tilanne lisää yhteiskunnallista eriarvoisuutta ja estää yhdenvertaisten mahdollisuuksien toteuttamista minäkin uskon että ministeri lindström pitää lupauksensa näissä asioissa ja toimii sen puolesta että nämä nollatuntisopimukset saadaan sillä tavalla kiellettyä että niille jotka niitä eivät aidosti halua tehdä taataan se kahdeksantoista tuntia mikä nykylainsäädännön mukaan myöskin takaa sitten työttömyysturvan näille ihmisille karttuvan toivon todellakin että ministeri lindström olette tämän asian takana yhdessä eduskunnan enemmistön kanssa

puhemies hyvä ministeri kysyn yhden suoran kysymyksen teiltä arvoisa työministeri lindström onko teidän mielestänne kohtuutonta että nollatyösopimuksen irtisanova henkilö joutuu karenssiin vaikka hänelle ei olisi tarjottu pitkään aikaan työtunteja jos tämä on teidän mielestänne kohtuutonta aiotteko purkaa tämän säännön

arvoisa rouva puhemies ymmärrän hyvin huolen tulevaisuudesta ja ja toimeentulosta mutta täytyy tietysti huomata myös se että suomessa osa aikatyötä tekevistä kolme neljästä tekee osa osa aikatyötä tänäkin päivänä omasta tahdostaan eli he haluavat tällaista pienempää pienempää työtä esimerkiksi opiskelijoita heistä on neljäkymmentä prosenttia ja ainoastaan joka neljäs haluaisi itselleen kokoaikatyötä kysyisin työministeri lindströmiltä tarvitaanko tähän laki kun nyt on ollut puhe siitä että ei mentäisi lakiteitse vaan etsittäisiin ratkaisuja kaupan

arvoisa rouva puhemies on erittäin tänään täällä salissa kansalaisaloitteesta jolla pyritään turvaamaan vähimmäistyöaika kaikille työsuhteessa oleville tämä nollasopimuslaisuus tai tarvittaessa töihin kutsuttavan tilanne on kyllä työntekijän kannalta äärimmäisen

voisi tehdä

oman äänensä kuuluville ja kysymyksiä ministerille otetaan kaksi vastauspuheenvuoroa tässä vaiheessa mutta pyydän myöskin malttia me jatkamme tätä debattia sen jälkeen kun ministeri on vastannut elikkä nämä kaksi henkilöä ovat hakkarainen ja lindtman

arvoisa rouva puhemies en ota kovin jyrkästi kantaa tähän asiaan mutta annan esimerkin meiltä on jäämässä eläkkeelle työntekijä joka on neljäkymmentä vuotta ollut töissä siellä ja hän kysyi minulta saako hän tehdä sen eläkkeelle jäämisen jälkeen töitä totta kai hyvä ammattitaito ja kaikki firmallehan siitä on hyötyä mutta kun nyt tulee tämmöinen laki nostatetaan pikkuisen sitä porrasta että voiko ottaa onko tämä työntekijän etu työnantajan etu kun nostetaan pikkuisen sitä käytäntö on aina eri kuin kirja se on aina eri se on eri tasossa siis minä olen huolissani hänestä ja myös hänen työpanoksestaan

tässä on nyt paljon esitetty keskustelussa sellaisia huolia jotka kyllä hälvenisivät jos ne edustajat jotka tässä ovat esittäneet näitä huolia lukisivat huolella

ei tässä olla estämässä opiskelijoiden työntekomahdollisuutta jos se tapahtuu omasta tahdosta ei myöskään mitä tulee näihin tilapäistöihin joihin täällä viitattiin kyse on todella siitä että jos sopimuksessa on on määritelty vain että työaika on jotain esimerkiksi nolla ja neljänkymmenen välillä niin silloin niissä tilanteissa edustaja heinonen näistä osa aikatyöntekijöistä jotka ovat muuten eri tilasto se neljäsosakin on todella iso määrä kahdeksankymmentäkolmetuhatta ihmistä tällä hetkellä työskentelee näin ei ole varmuutta tulevaisuudesta vuokra pitää maksaa joka kuukausi mutta kuten tämä jo tässä keskustelussa kuuluisaksi tullut eetu koki niin yhtäkkiä seuraavassa kuussa tulot olivatkin vain kuusikymmentäseitsemän euroa

siellä on monta citymarketia matkalla toisissa citymarketeissa on kolmekymmentä prosenttia osa aikaisia tai nollasopimuksella olevia ja toisissa kahdeksankymmentä kyse on työn organisoinnista arvoisa työministeri lindström nyt olisi tärkeää kuulla teidän kantanne tuetteko te tätä hanketta

kiitos rouva puhemies ja kiitos hyvästä keskustelusta tärkeästä aiheesta viime vaalikaudella kun tästä asiasta minulta kysyttiin annoin haastatteluja täällä on niitä jo lainattu ja kerroin mielipiteeni ja oikeastaan se minun kantani oli silloin se ja se on edelleen tämä sama eli toistan sen että jos ihminen itse haluaa että hänellä on nollatuntisopimus se pitää sallia se oli minun suurin huoleni tässä tässä koska voi olla tilanteita niin kuin tässä keskustelussa nyt on käynyt ilmi että tämmöinen malli voi olla aivan perusteltu

itse asiassa tässä aloitteessa täällä kohdassa neljä piste kahdeksan joustavuus työntekijän ja työnantajan näkökulmasta tämä asia tuodaan esille eli tämmöinen mahdollisuus on työelämä ja tasa arvovaliokunnan puheenjohtaja filatov haastoi löytämään ratkaisuja yhdessä ministerin kanssa kyllä me tarvitsemme reilut pelisäännöt työelämään eivät minun mielipiteeni miksikään muutu siitä että lyödään ministerinatsat kaulaan

ei siitä että työelämässä tarvitaan reilut pelisäännöt ei voi olla villiä se on sitten eri asia mitkä ne ovat sisällöltään onko se sisältö suoraan tämä kansalaisaloite vai muotoutuuko se nyt sitten tässä valiokuntavaiheessa ja se on minun ymmärtääkseni myös tämä teidän viestinne tännepäin että nyt se muotoillaan sellaiseksi että se kestää ja otetaan huomioon nämä molemmat tässä keskustelussa esille nousseet huolet edustaja mikkonen nosti esille tämän että onko kielto oikea ratkaisu vai pitääkö olla jokin muu ratkaisu tämä on nyt sitten se pohdittava asia mikä kannattaa käydä perusteellisesti läpi ja haastaa itseään ja kysyä joka puolelta mitä ongelmia tämä ratkaisu tuo ja toisaalta mitä siinä on hyvää

yksi etenemistie en tiedä mutta olen kyllä valmis siihen kun tiedän ja tunnen ihan lähipiiristä menemättä yksityiskohtiin mitä se tarkoittaa kun ei niitä tunteja tahdo tulla ja sitten niitä taas yhtäkkiä tulee minä tiedän sen kyllä edustaja heikkinen nosti tämmöisen esimerkin missä ihmistä on roikotettu jopa vuosia tässä ja onhan se kestämätön tilanne niin että jotainhan tälle asialle pitää tehdä että meillä olisi semmoiset pelisäännöt että

tänään on ministeriössä ollut tiedotustilaisuus työolobarometrista siellä nimenomaan puhuttiin tästä työmarkkinoiden epävarmuudesta ja tällaisesta asiasta tämä aloitehan on erittäin ajankohtainen liittyen myös tähän me tarvitsemme joustavuutta mutta meillä pitää olla pelisäännöt täällä edustaja aalto haastoi kysyi kysyi että entä nollatuntisopimusten irtisanominen ja karenssi no nämä ovat tietysti semmoinen asia mikä täytyy sitten katsoa että jos on sopimus ja sen itse irtisanoo niin niin siitä tulee karenssi en tiedä onko se sitten jatkossa näin en nyt ota tässä vaiheessa siihen kantaa mutta itse haluan reilut pelisäännöt työelämään sen toistan vielä ja minä uskon että kun me yhdessä teemme töitä niin tässä voi löytyä hyvä ratkaisu joka sitten koetaan oikeudenmukaiseksi sekä työnantajien että työntekijöitten puolella koska

tästä suosta nouse meidän pitää mahdollistaa se että ihmiset ottavat niitä lyhyitäkin työsuhteita vastaan se miten se tuonne muotoillaan on sitten oikeastaan tämän valiokunnan työ muotoilla se semmoiseen muotoon että se kestää mutta olen valmis yhteistyöhön
no niin ja sitten jatketaan debattia edustaja heikkinen sieltä ensiksi arvoisa
rouva puhemies kiitoksia ministerille tästä puheenvuorosta minä uskon että tuolla ylhäälläkin arvostetaan sitä ihmisläheistä tapaa ja teillä on aidosti arjen tuntemusta näistä ongelmista se voi olla että jyrkän kieltolinjan sijaan tällainen paikallinen sopiminen ja työehtoihin vietävä sopiminen voi olla se toinen tie millä löydetään ratkaisua tähän minä odotan todellakin innolla työelämä ja tasa arvovaliokunnan jäsenenä että päästään tätä asiaa läpikäymään valiokunnassa ja yhdessä ministerin kanssa mutta kuten aikaisemmassa puheenvuorossani sanoin yksi iso ongelma on nimenomaan tämä nollatuntisopimusten käyttäminen vuosia kestäen se tuo hirveätä vääristymää esimerkiksi hoitoalalle nyt kun me olemme sotea uudistamassa niin me vaadimme että kaikki on läpinäkyvää julkisen ja yksityisen pitää kilpailla rinta rinnan tavallaan tuovat myös lisää vääristymää tällaiset joustot joita me emme halua

arvoisa rouva puhemies on hyvä että keskustelua käydään ja valiokunta varmasti osaa puntaroida tätä asiaa parhaalla mahdollisella tavalla niin että myös työhön osallistumisen esteitä pystytään samalla kertaa pohtimaan mutta nyt on huomattava että tällä kansalaislakialoitteella halutaan turvaa niille työntekijöille niitä vähimmäisehtoja joita tarvitaan työelämään esimerkiksi edellinen kauppojen aukioloaika myytiin työntekijöille niin että puhuttiin lisätyön mikä meillä on työsopimuslailla mutta sitä eivät työnantajat noudata millään tavoin se on erittäin heikkoa vaan otetaan uudestaan ja uudestaan lisää osa aikaisia vaikka siellä onkin omaa väkeä joka on vastentahtoisesti osa aikatyössä nyt tällä luotaisiin sitä turvaa että tämä vastentahtoinen osa aikatyö tulisi jonkinnäköiseen kontrolliin eikä oteta sitä esteeksi etteikö työhön osallistuminen ja pääseminen silti helpottuisi

arvoisa puhemies kiitos ministerille tuosta äskeisestä vastauspuheenvuorosta nimenomaan tässä salissa on hyvä miettiä mitä me lainsäädännöltä odotamme ja oletamme on hyvä että kuullaan ministerin suusta että tarvitaan ne reilut pelisäännöt meidän on mietittävä elinkeinoelämän tarpeet ja kysyntä ja myöskin työvoiman tarve mutta myöskin sen työntekijän erilaiset elämäntilanteet ja erilaiset mahdollisuudet tehdä töitä lainsäädännön osalta näen että on luotava se toimintakenttä jossa ovat ne reilut pelisäännöt ja mahdollistava ilmapiiri meidän pitää ohjata kannustavaan pitkäjänteiseen oikeudenmukaiseen ratkaisuun ja aidat enemmän sinne pelikentän ulkorajoille kuin jokaisen kentän rajaan siinä mielessä näen vaikeaksi tämän että me kuitenkin keskustelemme kansalaisaloitteesta jossa puhutaan nollatyösopimuksesta ja täällä salissa varmaan kaikki ovat sitä mieltä että pelkästään se nollatyösopimus ei ole se ratkaiseva

puhemies minäkin haluan kiittää ministeriä vaikka oli tiettyä epämääräisyyttä keinoihin liittyen niin niin tulkitsin kyllä ministeriä niin että muutoksia selvästi on luvassa ja että tekin niitä kannatatte se on erittäin myönteistä haluaisin myös kommentoida niille ennen kaikkea kokoomuksen edustajille jotka täällä jatkuvasti puhuvat opiskelijoista jotka vapaaehtoisesti tekevät töitä että tämä ryhmähän on nimenomaisesti huomioitu tässä kansalaisaloitteessa eli tämä on mahdollista myös jatkossa vihreiden edustajalle olin oikeastaan vähän harmissani siitä että perustulo nousi esille tässä yhteydessä koska pidän sitä erittäin kannatettavana ja tärkeänä uudistuksena mutta sitä ei missään nimessä saa nähdä vaihtoehtoisena ratkaisumallina sille että me korjaamme niitä työelämän epäkohtia mitkä ovat olemassa ja että me huolehdimme esimerkiksi työntekijän työsuhdeturvasta joka nyt tässä on se aivan keskeisin ongelma

arvoisa puhemies edustaja kontula täällä viittasi siihen että hän on ollut työelämän tutkija tiedän kyllä mutta en tiedä oletteko ollut työnantaja mutta minä olen ollut ihan pienessä grillikioskissa ja ja työllistin yhden henkilön kahtena päivänä viikossa mikä jäi alle tämän kahdeksantoista tunnin täytyy kyllä sanoa että jos tämä olisi kielletty niin varmaan meidän yrityksessämme käytännössä minä ja yhtiökumppani olisimme sitten itse tehneet enemmän töitä ja sekin työaika olisi jäänyt sitten työllistämättä kun lukee tätä esitystä niin täällä pitää olla erityinen syy siihen ja sitten joku viranomainen tulee arvioimaan onko minun grillissäni töitä töitä sille henkilölle vai ei mikä tuntuu jo aika kankealta järjestelmältä sen kyllä ymmärrän että jos en pysty tarjoamaan kuin vaikka kuusitoista tuntia viikossa töitä niin tällä henkilöllä pitää kyllä jos hän ei muualta saa töitä olla oikeus työttömyysturvaan silloin me tulemme siihen työn ja työttömyysturvan yhteensovittamiseen ja perustulokeskusteluun ja se kyllä käy mutta ei näin kankea järjestelmä mitä tässä esitetään

arvoisa puhemies edustaja satoselle olen ollut myös monta vuotta työnantajana ja tiedän myös ne ongelmat mitkä siihen liittyvät toden totta olen edustaja satosen kanssa samaa mieltä siitä että tästä esityksestä puuttuu kokonaan pohdinta niistä tilanteista joissa yrityksessä on tarjolla työtä vähemmän kuin se kahdeksantoista tuntia kokonaisuudessaan mutta työ on sillä tavalla säännöllistä että ei voi puhua satunnaisesta työstä tämä on semmoinen asia että minä lupaan ainakin edustaja satoselle että kun tämä asia tulee valiokuntaan niin pidän tätä esillä ja etsitään tähän yhdessä sellainen ratkaisu että myös tällaiset työllistämistilanteet ovat jatkossakin mahdollisia

arvoisa rouva puhemies kyllä väistämättä tulee mieleen se että tämä kuvaa hyvin sitä meidän nykyistä työmarkkinakenttäämme ja sitä nykyistä aikaa missä elämme kyllähän lähtökohdan pitäisi aina tietenkin olla se että työn täytyy olla kannattavaa mutta me emme voi mitään sille tosiasialle että meidän työmarkkinakenttämme on silppuuntunut hirvittävän paljon sikäli kyllä minusta myös sitä sosiaaliturvakeskustelua täytyy tässä kuljettaa jatkuvasti rinnalla miten me parhaalla tavalla voimme yhdistää työelämän ja sosiaaliturvan ja siihen kyllä aloitteen tekijät kiinnittävät huomiota ja toivon myös että valiokuntakäsittelyssä kiinnitetään huomiota siihen miten sitten tämmöisille jotka tekevät lyhyitä pätkätöitä kuitenkin turvattaisiin loma ja sairauskorvaukset ja tietenkin pelisäännöt täytyy olla että eihän kukaan halua väärinkäytöksillä ja väärin toimivilla työmarkkinoilla toimia mutta siitä että se tulisi lain tasolla säädettyä en ole vielä kyllä aivan vakuuttunut

arvoisa puhemies tässäkin keskustelussa on paljon puhuttu siitä että työelämä on pirstaloitunut ja silppuuntunut ja näin on mutta tähän tilanteeseen ei olla päädytty aivan itsestään vaan juuri nämä nollatuntisopimukset ovat yksi elementti joka on pirstonut työmarkkinoita koska se on mahdollistanut työn teettämisen ilman kunnollista työsuhdeturvaa joka muuten työntekijöille kuuluisi ja juuri sen takia meidän on tarpeen ja tärkeää puuttua näihin työelämän ongelmiin joihin nytten tällä aloitteella pyritään puuttumaan itsekin olen iloinen siitä että ministeri ei ainakaan suoralta kädeltä tyrmännyt sitä että näitä epäkohtia nyt lähdetään korjaamaan mutta vielä vähän toivoisin kyllä pontevuutta koko hallitukselta ja tietenkin myös työministeriltä siihen

me luomme työelämään epävarmuutta

puhemies olen tyytyväinen tähän salissa nyt käytyyn keskusteluun tämä on aihe missä tulee helposti vastakkainasettelua nimenomaan työnantaja ja työntekijäpuolen osalta ja tämä vastakkainasettelu on aivan turhaa koska tässä tosiaan kuten edustaja kontula tuossa ihan hyvin mielestäni mainitsi pidetään huolta molemmista eli eli täytyy muistaa että sillä pienyrittäjällä ei välttämättä ole tarjota sitä kahdeksaatoista tuntia töitä ja opiskelija ei ehkä sitä halua tehdäkään mutta pääasia tässä on nimenomaan se että tule saada polkea suomessa

tekemällä näitä nollatuntisopimuksia ongelma tässä on silti se että työmarkkinoiden jäykkyyttä lisäämällä vähennetään kuitenkin työn tarjontaa että joku hyvä kompromissi tässä täytyy löytää
otetaan vielä neljä vastauspuheenvuoroa sen jälkeen jos ministeri haluaa käyttää puheenvuoron se on ihan hyvä ja sitten mennään puhujalistaan huomaan että siellä edustaja niikko ihan kuopii jo ja nämä neljä henkilöä ovat edustajat lindtman järvinen mykkänen ja nurminen jaaha siellä oli yksi vielä otetaan hänetkin

arvoisa arvoisa puhemies niin kuin totesin on todella hetki kun ensimmäinen työelämälainsäädäntöön liittyvä tullut eduskuntaan ja sen takia on hyvä että tästä käydään kunnon keskustelu viime kädessähän tässä on kuitenkin kyse sillä tavalla arvoista nähdäänkö työntekijät ihmiset vain ikään kuin semmoisina resursseina joita voidaan ottaa tarvittaessa käyttöön vai ei kyllä mielestäni pohjoismaiseen malliin kuuluu että meillä on tiettyjä pelisääntöjä ja nyt olin tyytyväinen myös siitä sävystä jolla työministeri lindström tähän vastasi tarkalleen ottaen te kyllä sanoitte ennen vaaleja että lailla pitäisi puuttua nollatuntisopimuksiin ja ja toivomme että toivomme että muistatte tämän täällä on myös hallituspuolueista tullut ymmärtämystä mutta tuntuu että nyt tätä asiaa yritetään kiertää joko sosiaaliturvaan tai muuhun näiden lupausten lisäksi tarvitaan konkreettisia toimia sdpn eduskuntaryhmä on niihin

arvoisa rouva puhemies olen iloinen että tässä on löytymässä yhteinen punainen lanka niin oikealta kuin vasemmalta ja vielä ministerikin tuntuu olevan halukas tähän yhteistyöhön niin että saamme taatusti työelämävaliokunnassa hyvän keskustelun ja toivottavasti reilumman työelämän aikaan

tai lyhyiden työpätkien pitää olla mahdollisia silloin kun työntekijä niitä haluaa että kyllä niiden täytyy olla mahdollisia silloinkin kun työnantajalla on sellaisia tarjottavana sillä jokainen työpaikka on tässä maassa tarpeen meillä on pelkästään yksinyrittäjiä tässä maassa sataseitsemänkymmentätuhatta ja heistä monella on iso tarve taata itselleen edes pieni hengähdystauko viikossa ja tarjota töitä vaikka yhdeksi päiväksi kahdeksaksi tunniksi ja se saattaa olla jatkuva tarve

kyllä tämä meidän pääongelmamme eli kokoaikainen työttömyys on niin vakava että en kyllä pidä tolkullisena yhtäkään sellaista lakimuutosta joka vaikeuttaisi minkälaisen tahansa ansiotyön tarjoamista ja tämmöisen suhteen syntymistä ymmärrän hyvin ymmärrän hyvin ne vaikeudet mitä on monella sellaisella ihmisellä joka elää nollatuntisopimuksen kautta eikä ole saanut kokoaikatyötä mutta en usko että tämä lakialoite tällä tavalla toteutettuna loisi montaakaan kokoaikatyöpaikkaa pikemminkin niitä saattaisi syntyä vähemmän tässä edustaja lindtman puhui muun muassa muutamasta prismasta joissa on erikokoi sia määriä

pelkästään palvelualojen tämmöisestä jatkuvasta toiminnasta vaan itse asiassa vaikkapa slushin tyyppinen startup tapahtuma ei olisi alun perin saanut alkuaan jos

arvoisa rouva puhemies muistuttaisin ehkä samasta samasta asiasta vielä kuin mitä edustaja lindtmankin toi esille että nyt mietitään sitä olemmeko me tästä aloitteesta samaa mieltä vai emmekö mielestäni meidän ei tule hyväksyä näitä kymmeniätuhansia ihmisiä jotka vasten tahtoaan työskentelevät nollasopimuksella ilman oikeusturvaa ja muuta muistuttaisin että esimerkiksi tahdon kaksituhattakolmetoista kansalaisaloitetta muutettiin vielä hyvin paljon valiokuntatyössä mutta itse asia ei muuttunut eli on hyvä keskustella nyt tästä kiitän lindströmiä hänen ajatuksistaan mutta tarkentaisin vielä onko mielestäsi reilua pelisääntöä olla nimenomaan nollasopimuksilla vasten tahtoaan ilman työttömyysturvaa ja työelämän ennakoitavuutta onko se reilua työelämän pelisääntöä ja mielestäni olisi hyvä puhua myös yrittämisen riskistä että jaetaanko yrittämiseen kuuluvaa riskiä riskiä

mukana näin rakentavassa keskustelussa ministeri lindström tiedän että teillä on jalat maassa oli tosi väkevä puhe ja uskon että tulette tekemään tämän asian eteen kaikkenne tässä kohtaa sanon myös esimerkin hyvin läheltä lähipiiristä siellä nuori kaveri on ollut jo kolmatta vuotta erittäin suuressa kaikkien tuntemassa firmassa töissä nollasopimuksella välillä on hyvä kuukausipalkka tai keskinkertainen jos toden sanon välillä ei tiedä onko viikonloppuna töitä koska töitä on

nuoren miehen elämäänsä kun ei tiedä mitä tulevaisuus tuo tullessaan että kyllä näihin nollasopimuksiin täytyy jotenkin puuttua kiitos kansalaisaloitteen tekijöille tämä aihe on tosi tärkeä
ja sitten ministerin vastauspuheenvuoro enintään kolme minuuttia voi

sitten puhujalistaan

arvoisa rouva puhemies aivan ensiksi tahdon kiittää tekijöitä siitä että olette tuoneet tämän tärkeän asian tänne eduskuntaan keskusteluun kuten tässä on käynyt esille työntekijää koskeva lainsäädännön asia on laadussaan aika lailla ensimmäisiä ja uskon että tämä aloite kantaa hedelmää nollatuntisopimukset ovat joissain tilanteissa täysin kohtuuttomia sopimus voi käytännössä sitoa työntekijän olemaan tyhjän panttina työtä ei ole mutta on kuitenkin elettävä jatkuvasti sitoutuneena ottamaan sitä vastaan jos sitä tulee pahimmillaan nollatuntisopimukset kurittavat työntekijää joka löytää uuden työpaikan hän ei voi ottaa vastaan koska on sitoutunut työhön

lisäksi nollasopimus on joillekin työnantajille tapa kiertää velvollisuuksia tilanteessa jossa työ on tosiasiallisesti jatkuvaa jopa kokoaikaista työsuhdeturvaa ei juuri ole tällaiset tilanteet eivät voi jatkua meidän on löydettävä rakentavat mallit ratkaista tämä ongelma nollatyösopimusta ja tätä ehdotuksen muuttamista toki tulee tarkastella myös yrittäjän silmälasien lävitse mikroyrittäjän ja suuryrityksen välillä on eroja aloittelevassa firmassa on jolloin työtä ei tosiaan kerta kaikkiaan ole mutta joskus taas tarvitaan apua nollatuntisopimuksen kieltävä laki voi heikentää pienyrittäjää etenemästä itsensätyöllistäjästä työnantajaksi vastaavasti suuret yritykset kuten esimerkiksi kauppaketjut tekemällä nollatyösopimuksia jakavat työntekijänsä kahteen tai vieläpä useampaan kastiin perustelut heidän osaltaan nollatyösopimuksiin ovat mielestäni heikot arvoisa puhemies tässä aloitteessa ei ainoastaan kyse nollatyösopimuksen kieltämisestä lailla niin kuin otsikossa sanotaan käytännössä kyse on myös siitä että tulkitsijasta riippuen kieltäisimme alle kahdeksantoista viikkotuntia sisältävät työsopimukset ainoastaan työntekijän esittämästä perustellusta syystä alle kahdeksantoista tunnin osa aikatyötä olisi mahdollista teettää merkittävää ei ole ainoastaan viikkotyötunnit päivittäisillä tunneilla on myös väliä harva työntekijä haluaa reissata työpaikalle tekemään esimerkiksi muutaman tunnin kiireapua ja sitten palata takaisin kotiin yhtenä esimerkkinä työsopimuksella voidaan kikkailla epäreilusti esimerkiksi kesätyöntekijöiden kohdalla ei ole tavatonta että jäätelömyyjä komennetaan kotiin sadepäivän aamuna ja poutapäivän sattuessa työt jatkuvat

on syytä muistaa myös että on tilanteita joissa ilman osa aikatyön mahdollisuutta työpaikkaa ei olisi lainkaan olemassa jos tällainen laki tulisi voimaan tällaisenaan on esitetty se saattaisi heikentää osa aikatyön tarjoamista siinä mielessä on tärkeää tarkastella asiaa kuten ministerikin sanoi siltä näkökannalta että selkeät räikeät epäkohdat korjataan ja pelisääntöjä uudistetaan osa aikatyö on kuitenkin nykyisessä työelämässä tärkeä mahdollisuus sekä monille työntekijöille että työnantajille aloitteen hyväksyminen sellaisenaan voisi leikata työn tarjontaa ja työllisyyttä siksi jonkinlainen välimaasto tulisi löytää kun yrityksiä ei velvoiteta teettämään tarpeettomia työtunteja niin täytyy muistaa että niiden on mahdollista maksaa halutessaan todelliselta työajalta myös parempaa palkkaa lisäksi on huomioitava että työnantajan tilanteet eroavat samaa

mikä on kohtuullista vaatia yritysjätiltä ei ei ole kohtuullista vaatia pienfirmalta ymmärrän täysin mikroyrittäjää jolle työntekijän palkkaaminen on suurin ponnistus ja vastuu lakimuutos ei saa siis heikentää mikroyrittäjän mahdollisuuksia menestyä työssään

näyttävät meillä on erittäin hyvä työilmapiiri ja työnantajapiiri paljon parempi kuin monessa muussa maassa siinä mielessä uskon että tähän löytyy rakentava ratkaisu ja saamme tätä asiaa edelleenkin kehitettyä

arvoisa rouva puhemies nollatuntisopimuksissa on kyse sellaisesta maan tavasta jossa yrittäjäriskiä siirretään työntekijälle tavalla joka ei ole ollut lainsäätäjän tarkoitus missään vaiheessa

jotka valmiiksi ovat työmarkkinoilla muita heikommassa neuvotteluasemassa koska nollatuntisopimukset eivät missään vaiheessa ole olleet lainsäätäjän tarkoitus eikä niitä löydy meidän nykyisestä lainsäädännöstä niillä on monia sellaisia epätoivottavia kerrannaisvaikutuksia joita työnantajat eivät ota omaan piikkiinsä ja ja joita työnantajatkaan todennäköisesti toivo näitä ovat muun muassa mahdollisuus työttömyysturvaan mahdollisuus lainaan tai luottokorttiin mutta myös esimerkiksi mahdollisuus rakkauteen silloin jos hallituksen nyt kaavailemat perheenyhdistämishankkeet toteutuvat ja puolison suomeen saaminen jatkossa edellyttää toistaiseksi voimassa olevaa täysiaikaista

minä työtä kymmenen vuotta ennen tähän taloon tuloani ja sen jälkeen olen ollut jatkuvasti tekemisissä työelämän kysymysten kanssa tältä ajalta minulle ei tule mieleen yhtään sellaista tapausta yhtään sellaista tilannetta jossa työnantajalla ei olisi työnantajan näkökulmasta järkevää vaihtoehtoa nollatuntisopimukselle vaikka nollatuntisopimukset häviäisivät tästä maasta kokonaan meillä on sen jälkeenkin jäljellä määräaikaisia työsopimuksia urakkatyösopimuksia meillä on osa aikatyötä meillä on vuokratyötä meillä on mitä erilaisinta alihankintatyötä ja tästä syystä minä väitän että nämä pelot ja uhat mitä on esitetty siitä että tämä haittaisi työllistämistä ja lisäisi työmarkkinoiden jäykkyyksiä jäykkyyksiä eivät yksinkertaisesti pidä paikkaansa eivätkä perustu kovin vankkaan työelämän tuntemukseen on ihan totta että tämä lakialoite ei ole täydellinen minä itse oletan että se että tässä pienen yrittäjän tai yksityisen työnantajan käsittely on jäänyt vajaaksi johtuu siitä että tämän lähde on peräisin sellaisista liitoista joissa työpaikan koko on melko suuri tämän seurauksena aloite ei millään lailla pohdi sellaisia tilanteita joissa työvoiman tarve on säännöllinen mutta jää alle kahdeksantoista tunnin tällaisia tilanteita on esimerkiksi

minun mielestäni on tärkeätä muistaa että myöskään näissä tilanteissa ei ole kysymys siitä että tarvittaisiin nollatuntisopimuksia näissä tilanteissa on kysymys siitä että tarvittaisiin hieman vähemmän tunteja kuin se kahdeksantoista tuntia joka nyt tässä esitetään pääsääntönä työsuhteiden minimiviikkotuntimääräksi

kansalaisaloite nollatuntisopimuksista on ilman muuta kannatettava aloite pientä viilausta se vaatii mutta me saamme tästä meidän työelämän pelisääntöihin

arvoisa puhemies hyvät edustajakollegat kiitos hyvästä ja rakentavasta keskustelusta mielestäni nollatyösopimukset ovat aikamme viheliäisin työmuoto nollasopimuksella tarkoitetaan toistaiseksi tai pidemmän määräajan voimassa olevaa työsopimusta jossa työtunnit on määritelty alkamaan nollasta esimerkiksi nolla viiva kolmekymmentäkahdeksan tuntia viikossa

suuressa mediatalossa ja hänen toiveenaan oli jatkuvasti ollut saada lisää työtä jotta hän eläisi noilla ansioillaan mutta lisätyön jakaminen perustui aivan liian usein erilaisten henkilöiden suosimiseen vähän vaihtelevin perustein ja työnantaja saattoi pudottaa tunnit nollaan mikä merkitsi tälle nuorelle naiselle kaaosta vuokran ja laskujensa maksamiseen nollatuntityöntekijän on vaikea tai lähes mahdoton saada lainaa tai luottokorttia pankista elämän suunnittelu on vaikeaa pienillä tuloilla perheen perustaminen ja lastenhoito on suuri ongelma monelle koska työtunnit ovat epävarmat jokainen meistä tarvitsee elämäänsä ennakoitavuutta kenenkään elämä ei saa olla pelkkää ainaisessa hälytysvalmiudessa olemista sen odottamista että puhelin soi ja pyyntö tulla töihin tulee arvoisa puhemies työelämän sukupolvia tutkineet ovat arvioineet että y sukupolven eli vuosina kahdeksankymmentä viiva yhdeksänkymmentä syntyneiden avainkokemukseksi työelämästä saattaa nousta yksinäisyys yhteisölliset tukirakenteet ovat kadonneet ja erityisesti vuokratyötä tekevien nollatyösopimuslaisten työn tekemisen paikka ja työyhteisö vaihtuvat jatkuvasti eri työpaikkojen ja esimiesten viidakossa työtä tekevä on enemmän yksin nollatuntityöntekijän mahdollisuudet vaikuttaa työpaikan asioihin ovat myös heikot y sukupolvi on ensimmäinen sukupolvi joka on tullut työelämään tällaisessa tilanteessa he jäävät helposti työelämän marginaaliin ja kokevat ulkopuolisuutta vaikka työllä ei olekaan nuorten keskuudessa yhtä vahvaa kytköstä identiteettiin kuin aikaisemmilla sukupolvilla niin myös nuoret kokevat työpaikan saamisen olevan kulttuurisesti hyväksyttävän hyväksyttävän elämän ehto ja työllistyminen on saavutus kohti aikuisuutta ja itsenäistymistä nuorten sukupolvien palkkataso on myös vanhempien sukupolvien palkkatasoa alempi heidän ollessaan samassa elämänvaiheessa nuorten palkkatason alentuminen on tapahtunut pääosin yksityisellä sektorilla tämä kehitys ei tiedä hyvää suomen valtion verotuloille pohjoismaisen hyvinvointivaltion tulevaisuudelle mikäli emme nopeasti puutu asiaan teemme pitkässä juoksussa suuren karhunpalveluksen nuorille nälkäisille ja kunnianhimoisille sukupolville he haluavat uudistaa työpaikkoja organisaatioita ja niiden toimintakulttuuria mutta jäävät vuosikausiksi jumiin epävarmaan nollasopimuselämään ja pätkä ja osa aikatyöhön

ministeri lindström äsken kertoi olevansa valmis edistämään tätä hyvää kansalaisaloitetta arvoisa puhemies vielä tähän loppuun haluan sen että jokaisella suomalaisella on perustuslaillinen oikeus työhön tämä edellyttää julkiselta vallalta pyrkimystä täystyöllisyyteen eduskunnan on aktiivisesti toimittava kaikkien alityöllistettyjen alityöllistettyjen ja työttömien puolesta valitettavasti lainsäädäntömme ei vielä tunne nollasopimus käsitettä tai mitään nollasopimuksiin viittaavaa työpaikoille on vain syntynyt huonoja käytäntöjä jotka johtuvat juuri siitä ettei laissa nimenomaan säädetä mitä voidaan sopia työajasta nollasopimuksia käytetään jonkin verran puhtaasti työsuhdeturvan kiertämistarkoituksessa tämä ei ole oikein irtisanomista kierretään sillä että nollatuntityöntekijän työvuorolistaan ei vain merkitä työvuoroja syyksi riittää mikä vain vaikka väärä sana tai se että työntekijä on tullut raskaaksi työlainsäädäntöä kierretään myös niin että työvuorolistoja ei täytetä ennakkoon jolloin nollatuntityöntekijä jää ilman sairausajan palkkaa tullessaan kipeäksi ilman tunteja työntekijä sanoutuessaan irti työpaikasta voi joutua te toimistosta karenssiin vaikka tunteja ja palkkaa on ollut nolla kuukaudessa ja jäädä näin ilman työttömyyskorvausta eduskunnan on pikaisesti puututtava tällaiseen kikkailuun on säädettävä laki joustotyövoiman joustavuuden ehdoista riski on jaettava oikeudenmukaisemmin ja työsuhdeturva taattava työn tekemisen tavasta riippumatta vaikuttaa myös ilmeiseltä että nuoret työntekijät tarvitsevat enemmän tietoa työsuojeluviranomaisista ja mahdollisuuksista saada hyvitystä oikeudenloukkauksista nuoret eivät tunne oikeusturvakeinoja tai kynnys niiden käyttämiseen on liian korkea on ilmeistä että syrjivien rakenteiden tunnistamista on parannettava ja puuttumista aktivoitava nuorten tietämystä oikeuksistaan ja kykyä puolustaa niitä on tuettava siitä huolimatta että suomen kaltaisessa yhteiskunnassa täytyy voida lähteä siitä että oikeudelliset poliittiset ja hallinnolliset instituutiot valvovat ja edistävät perusoikeuksien toteutumista myös nuorten ja naisten osalta

arvoisa puhemies

joita suomalainen työelämä jo tällä hetkellä on täynnä on vuokratyötä itsensä työllistämistä ketjutettua määräaikaisuutta vastentahtoista osa aikatyötä ja sitten on nollatuntisopimukset nollatuntisopimukset ovat erityisen ongelmallinen tapa toteuttaa työmarkkinajoustoja ja kansalaisaloitteessa esitetään mielestäni kannatettavia keinoja tilanteen korjaamiseksi käytännössä nollatuntisopimukset mahdollistavat sen että työnantaja pystyy kiertämään työelämän voimassa olevia säädöksiä kysymys nollatuntisopimuksista on siksi kysymys työmarkkinoiden pelisäännöistä ja työelämän laadusta siinä on kyse siitä haluammeko tosiaan sallia käytännöt jotka jättävät erityisesti nuoret työntekijät täysin vaille työsuhdeturvaa ja riittävää toimeentuloa tilanne jossa työntekijälle ole määritelty vähimmäisviikkotuntimäärää jättää hänet ongelmatilanteissa erittäin heikkoon asemaan jos sairastat paljon jos syntyy erimielisyys pomon kanssa tai jos yrität puuttua epäkohtiin työpaikalla voi työnantaja reagoida laskemalla työtuntisi nollaan kun ei tule tunteja eikä toimeentuloa joudut irtisanoutumaan ja silloin te keskus voi määrätä tästä hyvästä kolmen kuukauden karenssin jos viikkotyötuntisi ovat olleet alle kahdeksantoista kahdeksantoista tuntia viikossa ei myöskään synny oikeutta ansiosidonnaiseen työttömyyskorvaukseen tämän lisäksi toimeentulo on jatkuvasti epävarmaa mikä tarkoittaa työntekijälle vaikeuksia suunnitella omaa elämää ja omia menoja arvoisa puhemies on tietenkin olemassa myös paljon hyviä esimerkkejä työpaikoista joissa niin työntekijä kuin työnantaja ovat olleet tyytyväisiä nollatuntisopimuksen kautta tehtyyn järjestelyyn siksi aloitteeseen on sisällytetty mahdollisuus poiketa jatkossakin kahdeksastatoista vähimmäisviikkotyötunnista alaspäin kun se tapahtuu työntekijän toiveesta ja syystä kuten opiskelusta suomen työmarkkinalainsäädännön keskeinen periaate on on kuitenkin aina ollut heikomman osapuolen suojeleminen ja siksi on luotu pelisääntöjä muun muassa muun muassa mielivaltaisen irtisanomisen estämiseksi nollatuntisopimukset luovat tällä hetkellä ohituskaistan näille pelisäännöille pääosa niistä palkansaajista joilla on nollatuntisopimus alle kolmekymmentä vuotiaita huomionarvoista on myös että yli puolet näistä ilmoittaa pääasialliseksi toimekseen ansiotyön kun kaikkien nollatuntisopimuksella työskentelevien tavanomainen työaika on tilastokeskuksen mukaan kaksikymmentäkolme tuntia viikossa keskimäärin tarkoittaa tämä myös että tämän työntekijäjoukon kuukausiansiot jäävät hyvin pieniksi arvoisa puhemies nollatuntisopimusten kieltämisessä ei ole kyse työmarkkinoiden joustojen poistosta vaan sellaisten epäkohtien ja ongelmien korjaamisesta joita kukaan ei voi kieltää

vuotiaat työntekijät joiden työmarkkina asema muutenkin on heikko lopuksi näin y sukupolven edustajana haluan myös tuoda esille että olen äärimmäisen iloinen siitä että työministeri lindström hyvin selvästi osoitti ymmärtävänsä niitä epäkohtia joita tällä hetkellä liittyy nollatuntisopimuksiin ja odotan kyllä näiden puheenvuorojen perusteella myöskin että tullaan näkemään ihan oikeita ja aitoja muutoksia näihin käytäntöihin

arvoisa rouva puhemies täällä salissa erittäin mielenkiintoista keskustelua ja itsekin olen erittäin iloinen siitä että työministeri lindström on suhtautunut tähän nyt käsillä olevaan tärkeään kansalaisaloitteeseen myötämielisesti ja ja on omien sanojensa mukaan valmis tätä viemään eteenpäin hyvässä yhteishengessä ja edistämään tätä nollasopimukset kieltävää kansalaisaloitetta tämä on todellakin varmasti monille kuuntelijoille ilouutinen tilastokeskuksen mukaan nollasopimuksella tosiaan työskenteli kaksituhattaneljätoista peräti kahdeksankymmentäkolmetuhatta suomalaista se on minusta hurja määrä ja kun mietitään että näillä ihmisillä ei ole sellaista työsuhdeturvaa mikä pitäisi aina työsuhteessa olevalla työntekijällä olla niin näillä kahdeksallakymmenelläkolmellatuhannella suomalaisella sitä ei tänä päivänä ole heistä valtaosa on naisia viisikymmentäseitsemän prosenttia ja kuusikymmentäviisi prosenttia heistä on alle kolmekymmentä vuotiaita mutta joka ikäluokasta löytyy nollasopimuksella työskenteleviä usein nollasopimuksia perustellaan sillä että näiden kautta nuoret pääsisivät paremmin kiinni työelämään mutta itse en ymmärrä sitä perustetta minkä takia nuorten pitäisi kestää työelämän epävarmuutta vanhempia ikäluokkia paremmin suomalaiset nuoret itsenäistyvät ja muuttavat pois kotoa varhain ja tämä työelämän epävarmuus mistä nollasopimukset ovat kuvaava esimerkki vaikeuttaa nuorten itsenäistymistä nuoret maksavat laskuja siinä missä vanhemmatkin pahimmillaan toimeentulon epävarmuus aiheuttaa syrjäytymistä ja on tietysti kauaskantoisia vaikutuksia nuorten elämälle tiedämme kaikki tässä salissa kuinka kalliiksi tämä syrjäytyminen sitten yhteiskunnalle tulee nollatuntisopimusten väitetään sopivan nuorille myös siksi että monet nuoret ovat päätoimisia opiskelijoita tässä unohdetaan että opiskelijat ovat keskenään hyvin erilaisissa tilanteissa kaikkien vanhemmilla vanhemmilla ei ole mahdollisuutta maksaa omilleen muuttaneen lapsensa vuokraa silloin kun lapsen työtunnit eivät riitäkään lisäksi monella opiskelijalla on jo lapsia miten opiskelun ja työelämän yhteensovittamista auttaa jos työtunneista ja toimeentulosta ei ole minkäänlaista varmuutta arvoisa puhemies nollatuntisopimukset eivät kuulu suomessa vain opiskelijoiden todellisuuteen sillä yli puolet nollatuntisopimuksella työskentelevistä pitää ansiotyötä pääasiallisena toimintanaan tässä porukassa tehdään myös paljon vastentahtoista osa aikatyötä sillä tilastokeskuksen mukaan osa aikaisesti työskentelevistä nollatuntisopimuksen piirissä olevista peräti kolmekymmentäseitsemän prosenttia haluaisi lisätunteja tämä kertoo siitä että nollatuntisopimukset aiheuttavat monissa perheissä vaikeita toimeentulo ongelmia ja suoranaista köyhyyttä elikkä moni joutuu sieltä toimeentulotukiluukulta sitten hakemaan välttämätöntä välttämätöntä perustoimeentuloa jotta saa perheelleen leipää ja ja maksettua laskut monet nollatuntisopimuksia kannattavat ovat sitä mieltä että parempi vähän töitä kuin töitä ollenkaan olisiko heillä pokkaa mennä sanomaan näin kolmen lapsen yksinhuoltajalle joka miettii tarjoaako työnantaja ensi kuussa tarpeeksi työtunteja jotta vuokra saadaan maksettua ja lapsille ruokaa osa työnantajista haluaa pitää kiinni nollatuntisopimuksista työelämän joustojen nimissä ei ole kuitenkaan kenenkään etu että työelämän epävarmuus kasvaa työntekijä joka saa koko ajan olla huolissaan toimeentulonsa riittävyydestä ei ole motivoitunut ja tehokas työelämään saadaan joustoja paremmin ihmisten perustoimeentuloa turvaamalla tähän auttavat vakaat työsuhteet ja esimerkiksi perustulon kehittäminen jokaisella suomalaisella tulee olla oikeus sujuvaan arkeen ja riittävään toimeentuloon tällä hetkellä nollasopimuslaisen ja muissa epätyypillisissä työsuhteissa olevan on vaikeaa ja joskus jopa mahdotonta suunnitella lomia harrastuksia tai lapsen hoitoa työelämä on todellakin pirstaloitunut ja yhä useampi työskentelee määräaikaisissa ja osa aikaisissa työsuhteissa osa omasta tahdostaan mutta suuri osa vastentahtoisesti on pakko sanoa tässä vielä siitä että vaikka meillä työnantajilla on lisätyön tarjoamisvelvoite niin valitettavasti aika harvoin työpaikoilla tätä lisätyön tarjoamisvelvoitetta noudatetaan niin kuin lailla on ollut tarkoitus turvata tämä tähän minä toivoisin myös nyt kun tämä lakialoite on tullut eduskuntaan ja lähtee lausuntokierrokselle kiinnitettävän entistä enemmän huomiota jotta nämä reilut pelisäännöt todellakin saadaan turvaamaan työntekijöiden

arvoisa rouva puhemies on ilo nähdä teitä vakiduunilaisia siellä iso joukko tuolta permannolta teitä ei näkynyt vaikka teistä puhuttiin tämä keskustelu on hyvin tarpeellinen ja teidän kansalaisaloitteenne on osoittautunut hyvin välttämättömäksi tänään tässä keskustelussa on tullut myös hyvin esiin niitä ongelmia joita on nollatuntisopimuslainen työntekijä ei ole oikeutettu soviteltuun päivärahaan jos tunnit ovat nollassa hän ei ole oikeutettu ansiosidonnaiseen jos työaikaa ei ole vähintään kahdeksaatoista tuntia hän ei ole oikeutettu sairausajan palkkaan jos työlistoja ei ei ole tehty eikä laissa ole säännöksiä edes työsuhteen lopettamisesta tai

osa aikatyöntekijän oikeudesta kieltäytyä vastaanottamasta työtunteja silloin kun ne eivät hänelle käy on selvää että työelämän pelisääntöjä pitää

me tarvitsemme monenlaisia uudistuksia mutta meidän pitää mahdollistaa myös työnteko silloin kun työtunteja on tarjolla vain vähän vaikka se olisi säännöllinenkin tilanne kannattaa muistaa se että meillä on hyvin monenlaista työn tarvetta ja työn tekemisen tarvetta täällä on hyvin kuvattu sitä perustilannetta vuokrat pitää maksaa lapsille pitää saada ruokaa ja meidän kaikkien pitää elää siitä huolimatta on paljon myös niitä joille työnteko on hieman ehkä vähämerkityksellisempi asia tästä näkökulmasta meillä on paljon opiskelijoita jotka haluavat vähän lisäansioita meillä on niitä lastensa kanssa kotona olevia jotka haluavat tehdä muutaman tunnin

asia on ratkaistu sillä tavalla että työntekijä ja työnantaja solmivat puitesopimuksen joka siis ei ole työsopimus mutta se sisältää ehdot tulevia yksittäisiä työkeikkoja varten tässä työnantajalla ei ole velvollisuutta tarjota töitä mutta työntekijälläkään ei ole velvollisuutta ottaa niitä töitä vastaan jokainen keikka on oma määräaikainen työsuhteensa ja sille pitää joka kerta olla lainmukainen peruste ja mikäli työntekijä ei saa näitä keikkoja hän on myös oikeutettu työttömyyspäivärahaan tämäkään ratkaisumalli ei ole ihan ongelmaton mutta se on kuitenkin käsittääkseni ja monen teistäkin mielestä selkeä parannus siihen perusongelmatilanteeseen mutta meillä on myös paljon muita vaihtoehtoja me voimme ja meidän pitää pohtia ansioturvan uudistusta siten että myös kahdeksantoista tunnin töillä olisi niihin oikeus me kaipaamme selkeämpiä pelisääntöjä työsuhteen vakiintumisen ehdoista sillä tämän talven aikana on selvinnyt myöskin se että nämä nollatuntisopimukset eivät ole vain pienten yritysten ongelma meillä on suomessa esimerkiksi yritys jolla on yli kolmesataa työntekijää ja kaikki työntekijät nollatuntisopimuksella vaikka suurimman osan työaika on ihan vakituinen kokopäiväinen on kohtuullisen ymmärrettävää että tällainen peli ei ole kovin reilua pitää muistaa myös se että meillä työmarkkinat ovat aivan valtavassa murroksessa ja muutoksessa on paljon ihmisiä jotka opiskelevat tekevät töitä palkansaajina osittain yrittäjinä mahdollisesti vielä sivussa omaishoitajina ja me tarvitsemme tälle porukalle reilummat pelisäännöt ja myöskin sosiaaliturvan joka mahdollistaa toimeentulon niinä katvekausina kun töitä ei syystä tai toisesta ole me vihreät olemme valmiita pohtimaan akavan ehdottamaa yhteisvakuutusta joka mahdollistaisi paremmin yrittäjyyden ja työn tekemisen samaan aikaan perustulo on myös hyvä malli siihen miten saisimme parannuksia aikaan jotta ihminen tulisi aina toimeen kannattaa muistaa että palkansaajista nollatuntisopimuslaisia on noin kahdeksankymmentäkolmetuhatta niin kuin täällä on puhuttu näistä ihmisistä lisätunteja haluaisi noin kolmekymmentä prosenttia kaksikymmentäviisituhatta palkansaajaa tämä on vain yksi prosentti kaikista suomen työllisistä en vähättele tätä prosenttia mutta luku kuvaa ehkä sitä syytä minkä takia nollasopimuslaiset ovat tupopöydissä aina jääneet vähän mopen osille eli heidän asiansa ja ongelmansa eivät ole kovin kiinnostaneet ja sen takia on hyvä että nämä ongelmat on nyt nostettu pöytään kannattaa myös muistaa että jo yli puoli miljoonaa suomalaista tekee töitä tavalla tai toisella epävarman toimeentulon työsuhteissa tämän aloitteen käsittelystä tulee olemaan hyötyä heillekin ja toivon että tämän kevään kuluessa saamme reilumpia pelisääntöjä

arvoisa puhemies kyseisellä kansalaisaloitteella on erittäin hyvät ja

etenkin nuorten työmarkkina asemaa on ylipäänsä syytä parantaa vaarana kuitenkin on että etenkin keikkatyövoimaa käyttävät yksityisyrittäjät ja pienet yritykset tulevat kärsimään tästä työsopimuslain lisäyksestä työsopimuslain lisäyksestä jos joustoa ei sopimusten perusteella työntekijöiltä löydy ei palkata ja itse tekee työt tällöin myös kipeästi kaivattu henkilöiden palkkaus estyy ehkäpä paras tapa ratkaista nollatyösopimusten aiheuttamia ongelmia olisi jo olemassa olevan lainsäädännön käyttäminen nollasopimuksissa tulisi keskittyä etenkin siihen miten pitkään jatkunut keikkatyö voidaan muuttaa vakituiseksi työsuhteeksi on kohtuutonta että henkilö työskentelee vuosia käytännössä täysiaikaisena mutta sopimus mahdollistaa nollatyön ratkaisuksi voisi sopia malli jossa pitkähkö työskentely vakiintuneella työajalla voisi muodostua sopimuksen veroiseksi työsuhteen ehdoksi tämän jälkeen vakiintunut työaika sitoisi työnantajaa ja työnantaja olisi velvollinen tarjoamaan työtä tai ainakin maksamaan vakiintuneelta työajalta tämä voitaisiin saavuttaa työaikalain muutoksella myös kaupan liiton ja palvelualojen ammattiliiton pam ryn sopima niin sanottu keikkatyömallin soveltaminen olisi yksi mahdollinen helpotus nykyiseen tilanteeseen kyseisessä mallissa työnantaja ja työntekijä solmivat ensin puitesopimuksen jossa sovitaan ehdot tulevia yksittäisiä keikkoja varten tällainen puitesopimus selventäisi huomattavasti ja työntekijän välistä suhdetta erityisesti silloin kun työnantaja ei tarjoa työtä mutta ei poista toistuviin määräaikaisiin sopimuksiin liittyviä kysymyksiä arvoisa puhemies tämän kansalaisaloitteen tarkoitusperä on oikeanlainen ja siitä kiitos sinne aloitteen laatijoille meidän pitää samalla kuitenkin huomioida että monet pk yritykset ovat ahtaalla lisätyövoiman palkkaamisessa palkkaamisessa pk yritykset ovat maamme paras toivo työllisyyden lisäämiseen mutta tällä hetkellä ei kuitenkaan voi kiistää sitä tosiasiaa että on myös niitä suuria yrityksiä jotka käyttävät suoraan sanoen hyväkseen niitä nollasopimuslaisia jotka tekevät työtä siitä esimerkkinä se mistä debatissakin puhuin lähipiiristäni kun joutuu jopa vuosia tekemään työtä jatkuvassa epävarmuudessa odottamaan sitä puhelinsoittoa päivystäen sitä onko työtä lähiaikoina vai ei tulevaisuudensuunnitelmia on aivan mahdotonta tehdä tämänpäiväisen keskustelun ja ministeri lindströmin puheen jälkeen uskon kyllä vakaasti että tähän nollasopimusongelmaan pyritään löytämään hyvä ja oikeudenmukainen ratkaisu lähitulevaisuudessa kiitos

arvoisa puhemies työelämä sanassa on kaksi osaa työ ja elämä ihmisellä on oltava molempia sekä työtä että elämää mutta nämä nollasopimukset saattavat sotkea molemmat työtä voi olla niin paljon että elämä menee sekaisin ja toisaalta työtä voi olla niin vähän että elämä menee sekaisin ja kumpaakaan asioista ei voi oikein ennakoida kun ei tiedä minkä verran työtä edessä on nollasopimus on tavallaan työnantajalta lupaus työstä mutta työnantaja ei välttämättä täytä tuota lupausta nollasopimusten yksi suuri ongelma onkin se että siinä työntekijällä on suurempi työn vastaanottamisvelvollisuus kuin työnantajalla on työn tarjoamisvelvollisuus verrattuna muihin työsuhteisiin osa nollatyösopimuksella työtä tekevistä ihmisistä on todellista työelämän prekariaattia toisaalta taas toiset tekevät nollasopparilla lähes normaalisti työtä jopa kohtuupalkalla mutta se suurin ongelma on se että näitä sopimuksia ei ole laissa määritelty ja tämä tekee työsopimuslain tarjoaman turvan vaikeasti tulkittavaksi monissa tilanteissa olemattomaksi osa näistä ongelmista voidaan poistaa hyvällä työpaikkakohtaisella vuorovaikutuksella muun muassa järkevillä työvuorojärjestelyillä joustavuudella puolin ja toisin ja hyvällä työn suunnittelulla mutta osa tarvitsee väkisinkin lainsäädäntömuutoksia jos me mietimme sitä muutosta mikä suomalaisessa työelämässä on tapahtunut niin ennen mentiin töihin oltiin siellä eläkeikään ja niin se työelämä kulki mutta meille on syntynyt ensin määräaikaiset työsuhteet ja kun niissä ei ollut samaa turvaa kuin näissä normitöissä niin niitä käytettiin kiertämään työlainsäädännön velvoitteita kun tuota turvaa tuotiin määräaikaisiin työsuhteisiin syntyivät vuokratyösuhteet ja niitäkin käytettiin joskus tarpeeseen joskus vain kiertämään työsopimuslain velvoitteita tämän jälkeen syntyivät erilaiset itsensä työllistämisen velvoitteet tai pakkoyrittäjyydet niin kuin myös nollasopimukset ja oleellista on se että nollasopimuksella ei kierretä työlainsäädännön velvoitteita jos mietimme niitä esimerkkejä mitä elävästä elämästä löytyy niin vaikkapa ylen eräässä ohjelmassa kertoi ihminen sakn työehtoasiantuntija tilanteesta että heille on tullut tietoon paljon tapauksia joissa työntekijä on työskennellyt useita kuukausia lähes kokoaikaisena mutta sitten kun hän on sairastunut tai on tullut jotain muuta erimielisyyttä työnantajan kanssa niin työnantaja ei ole enää tarjonnut tunteja

ammattiliitosta kerrotaan kaupan alan varastotyöläisestä joka oli työskennellyt nollatyösopimuksella kokoaikaisesti kaksi pilkku viisi vuotta ja edelliset kolmekymmentä viikkoa hänen työaikansa oli ollut lähes täysi kolmekymmentäseitsemän pilkku viisi tuntia viikossa mutta sitten työntekijä sairastui ja hänelle kirjoitettiin yksi pilkku viisi viikkoa sairauslomaa ja sen jälkeen työtunteja ei enää herunut nämä kuvaavat niitä esimerkkejä miten kierretään meidän normaaleja

työlainsäädännön velvoitteita lisäksi vastuut ja velvollisuudet eivät ole tasapainossa ja ne ovat epäselviä työntekijän vastuu ottaa työtä vastaan on siis suurempi kuin työnantajan velvollisuus sitä tarjota nollasopimus voi pahimmillaan olla keino kiertää irtisanomissäännöstöä yhtäkkiä vain tunnit loppuvat toisaalta se voi olla ikuinen koeaika jossa aina mitataan uudelleen ja uudelleen ja uudelleen sitä miten työntekijä työnsä tekee sitä käytetään myös aika hävyttömällä tavalla irtisanomistilanteissa esimerkiksi hart wallin lahden tuotantolaitoksen pääluottamusmies kertoi että on runsas kolme vuotta kun ketään on palkattu tavallisella sopimuksella kaikki työntekijät tulevat tarvittaessa sopimuksella ja jokaiselle irtisanotulle tarjottiin sellainen yt neuvottelujen jälkeen elikkä ensin on käyty yt neuvottelut joissa on sanottu että töitä ei ole on taloudelliset ja tuotannolliset syyt ja sitten tehdään sopimus jossa saa kutsua töihin silloin kun huvittaa osa aikatyössä meillä on lisätyön tarjoamisvelvoite nollasoppareissa on epäselvää kenelle työtä tarjotaan missä järjestyksessä ja tarjotaanko ollenkaan kun lainsäädännössä tuota nollasopimusta ei tunneta meillä on kilpailukielto joka itse asiassa on aika rankka perusoikeuksien rajoittamiseen liittyvä lainsäädäntö nollasopimuksissa voi olla myös kilpailukieltoja jolloin ei saa tehdä työtä samalla alalla vaikka työtunteja olisi vain muutama tunti jos ajatellaan että vuosiloma määräytyy työajan perusteella niin nollasopimuksessa voidaan kysyä että minkä työajan itse asiassa se vuosiloman määräytyminen tiedetään vasta jälkikäteen toisaalta sitten työaika on se mikä vaikuttaa esimerkiksi sairauspäivärahan määräytymiseen mutta mikä työaika nollasopimuksissa nollasopimuksissa on paljon myös sellaisia epäselviä tilanteita jotka tuovat työnantajalle hankaluutta koska laskenta näistä etuisuuksista joita lainsäädäntö määrää on epäselvää kun ei ole selkeätä työaikaa mutta ehkä se kaikkein julmin tilanne on se jolloin nollatyösopimuksessa työt loppuvat ja tuo henkilö joka nollatyösopimuksella töitä on tehnyt päättää että hän lähtee hakemaan uutta työtä ja jättää taakseen sen jos hän irtisanoo itsensä lomautustilanteessa jossa työt loppuvat työntekijällä on oikeus irtisanoa itsensä ilman tuota kolmen kuukauden karenssia niin nollatyösopimuksessa tuo pitkä karenssi tulee koska katsotaan että työntekijä on ikään kuin irtisanonut itsensä työsuhteesta työsuhteesta jossa on nolla työtuntia ja tämä on mielestäni se kaikkein kipein

arvoisa rouva puhemies hyvät

työelämän reilut pelisäännöt kuuluvat olennaisena osana ihmisen perusturvaan nollatyösopimuksen kautta yhteisesti työntekijälle sovittu vähimmäisturva voidaan ohittaa ja tästä seuraa monenlaisia ongelmia epävarma toimeentulo tekee oman elämän suunnittelun ja kehittämisen kovin vaikeaksi työtuntien epävarmuus hankaloittaa lastenhoidon järjestämistä pankki ei myönnä lainaa tai luottokorttia epävarmojen ansioiden takia nämä ovat asioita jotka vaikeuttavat kohtuuttomasti niiden ihmisten arkea jotka eivät vapaaehtoisesti toimi tässä järjestelmässä mukana tarinat nollatuntisopimuksien mahdollistamasta epäasiallisesta kohtelusta työpaikoilla ovat kovasti masentavaa luettavaa ne ovat arkielämän totuuksia siitä miten työstä saatavilla ansioilla ei pärjää ne ovat ihmisten totuuksia siitä millaista on jatkuvasti pelätä oman toimeentulonsa puolesta itse toivon että jokainen meistä edustajista on kohdannut kasvotusten henkilön tai henkilöitä jotka ovat joutuneet vastentahtoisesti tekemään töitä nollatuntisopimuksella se varmistaa sen kaltaisen käsittelyn lopputuloksen johon tämä kansalaisaloite tähtää arvoisa rouva puhemies tässä salissa on puhuttu paljon myös paikallisesta sopimisesta varsinkin tämän vaalikauden aikana minä koen että nollatyösopimuksiin liittyvät ongelmat tekevät hankalaksi myös paikallisen sopimisen edistämisen paikallinen sopiminen edellyttää sitä että sopimusosapuolet olisivat edes suhteellisen tasa arvoisessa asemassa keskenään nollatyösopimuksella työskentelevä on harvoin sitä omia oikeuksiaan peräänkuuluttava työntekijä leimataan helposti vaikeaksi työntekijäksi ja työtunnit tipahtavat nollaan tilannetta kärjistää entisestään se että irtisanoutuessaan työntekijä voi saada te toimistosta karenssin vaikka hänelle ei tarjottu työtunteja arvoisa puhemies nollatyösopimukset eivät kuulu tämän päivän työelämään ne eivät kuulu tulevaisuuden työelämään meidän on tässä talossa taisteltava yli puoluerajojen säällisten työolojen reilujen työehtojen ja asiallisen palkkauksen puolesta meidän jos kenen tehtävä on karsia työelämästämme epäterveitä ilmiöitä

arvoisa puhemies kiitän aluksi tästä hyvästä keskustelusta täällä suuressa salissa voisiko jopa sanoa sellaisesta yhteisestä reilujen pelisääntöjen keskusteluilmapiiristä jota ei välttämättä aina tässä salissa kuulla samalla on kuitenkin todettava että että on harmittavaa millaisia ajatuksia ja mielikuvia vastakkainasettelusta tämä kansalaisaloite on saanut julkisessa keskustelussa aloite siis nollatuntisopimusten kieltämisestä on sinänsä ymmärrettävää että se vastakkainasettelu helposti syntyy tässä tietynlaisessa myöskin klikkauskulttuurissa moni meistä kansanedustajista oli viime eduskuntavaalien aikaan useissa vaalipaneeleissa joissa käsiteltiin asiaa ja kysyttiin yksiselitteisesti oletko valmis kieltämään kaikki nollatyösopimukset helppoahan siihen olisi vastata kyllä kenenkään ei pidä joutua tekemään niin sanottua nollatyösopimusta ilman omaa tahtoa lisään lisään kuitenkin että samalla meidän on arvioitava mitä kaikkea me siinä kieltäisimme kieltäisimme samalla myös joustavuutta mahdollisuudet paikalliseen sopimiseen ja vapauden vapauden ja vastuun mikä ottaisi työpaikalla huomioon ihmisen elämäntilanteen kuten esimerkiksi opiskelut tai perhevapaat ja sen että siinä samalla ihminen haluaa tehdä osa aikaista mutta säännöllistä vaikka vain päivän viikossa työtä toivon että nollatyösopimukset ovat mahdollisia nimenomaan työntekijän omasta halusta ja työntekijän tarpeesta täällä suuressa salissa myös määritellään sitä mikä on lainsäädännön tehtävä ja millaista lainsäädäntöä haluamme näen että lainsäädännön tehtävä on luoda toimintakenttää ja antaa sille toimintakentälle pelisääntöjä lainsäädännön on oltava asiasta riippumatta kannustavaa pitkäjänteistä ennakoivaa ja oikeudenmukaista tarvitsemme myös vapautta ja vastuuta ja erityisesti nyt kun haluamme edistää ja luoda mahdollisuuksia työpaikoilla tapahtuvaan paikalliseen sopimiseen olisi ehkä myöskin kummallista että lähtisimme lainsäädännöllä kieltämään kaikki nollatyösopimukset itse tähän kansalaisaloitteeseen joka lähtee siitä että että työsopimuslakiin lisättäisiin siis kirjaus että työsopimuksella tulee olla sovittu säännöllinen viikoittainen suoritettavaksi tarkoitettu työaika samalla lisättäisiin kirjaus osa aikatyön määrittelystä kansalaisaloitteessa esitetään että ilman työntekijän erikseen kirjallisesti ilmaisemaa toivomusta jolle on perusteltu syy työajan vähimmäistuntimäärää ei voida kuitenkaan sopia pienemmäksi kuin kahdeksitoista tunniksi viikossa

onko kyse työstä joka on satunnaista vai säännöllistä kyse jos tätä aloitetta lukee on siis muustakin kuin nollatyösopimuksen kieltämisestä summa summarum hyvää aloitteessa on se että että asiasta keskustellaan suuressa salissa ja nostamme myöskin esimerkkejä siitä mitä ehkä erityisesti nuoremme kohtaavat työmarkkinoilla on siis myöskin uskallettava nostaa julkiseen keskusteluun niitä kielteisiä näkökulmia ja kielteisiä kokemuksia jopa yrityksistä ja työnantajista jotka suosivat jatkuvasti ilman nimenomaan työntekijän halua nollatyösopimuksia näistä itse olen saanut palautetta muun muassa kun kyseessä on ollut parin kuukauden kesätyö samalla on myöskin sitten huomioitava että paljon on tullut myönteistä palautetta siitä että erityisesti perhevapailla olevat henkilöt tai opiskelijat haluavat täysin omasta tahdostaan solmia sen nollatyösopimuksen ja määritellä itse millä viikolla he tekevät töitä nolla tuntia ja millä viikolla he tekevät töitä vaikka monta kymmentä tuntia lopuksi lämmin kiitos ministeri lindströmille debatissa käyttämistään puheenvuoroista se luo

uskoa ja toivoa siihen että että

tähänkin sivuten jos sikseen tulee on reilujen pelisääntöjen mukaista

rouva puhemies kaikki paikalla olijat ja muut kuulijat täällä on käytetty hyviä puheenvuoroja puolesta ja vastaan ja tästä huomataan ettei tämä ole lainkaan yksinkertainen asia tuossa lyhyessä aikaisemmassa debatissa kuulin antti lindtmanin puhuvan puhuvan siitä että täytyy täytyy todella pitää tärkeänä että ihmiset ovat resurssi tästä olen kyllä aivan aivan samaa mieltä ja en ainakaan täällä ole huomannut että olisi vastakkaisia puheenvuoroja pidetty jos ajattelen kun olen itse ollut yrittäjänä jonkin aikaa ja tunnen paljon yrittäjiä niin kyllä jokainen sanoo että se työntekijä ja hänen hyvinvointinsa on erinomaisen tärkeää koska se on kuitenkin työnantajan käyntikortti ja työkalu

työ ja tasa arvovaliokunnan puheenjohtaja filatov piti hyvän puheenvuoron erilaisista ongelmista mitä mitä on silloin kun lainsäädännössä on jätetty asioita sopimatta itse pidän myös tärkeänä juuri sitä että missä vaiheessa henkilö voisi kieltäytyä tulemasta töihin mikä olisi se aikamäärä esimerkiksi jos edellisenä iltana soitetaan onko silloin velvollisuus tulla onko se työstä kieltäytymistä siinä on hyvin paljon juuri näitä mitä filatovkin luetteli mitkä täytyy täytyy voida sopia niitä en lähde tässä toistelemaan mitä tulee määräaikaisiin työsuhteisiin ja pätkätöihin niin tämä maailma on hirveästi muuttunut ja tästä syystä myös meidän työlainsäädännön pitää muuttua sen mukaisesti tietysti asioista sovitaan työehtosopimuksissa mutta myös pitää tulla mukana itse olen nyt neljäkymmentäseitsemän vuotias seitsemäntoista vuotta sitten valmistuin lakimieheksi ja ensimmäisen vakituisen työpaikkani sain neljäkymmentäviisi vuotiaana eli tein viisitoista vuotta määräaikaisia työsuhteita toki minulla oli myös oma yritys siinä ohessa mutta tiedän erinomaisen hyvin miten on vaikeaa varsinkin naisena suunnitella sitä elämää perheen tekemistä ja ehkäpä se on yksi osasyy siihen että sitten lopulta kävi niin niitä lapsia saanut saanut kun en en ehkä ymmärtänyt ajoissa tehdä ja luottaa ehkä siihen että se elämä kantaa että siinä on yksi yksi mikä sitten on naisilla erityisesti se ongelma ei uskalla ehkä lähteä viemään sitä perhe elämää eteenpäin mutta minä olen ihan tyytyväinen elämääni ja ei se ole tässä nyt pointti

oli viisisataa henkilöä osallistunut tähän tutkimukseen ja tämän extraajat oyn listoilla on silloin vuosi sitten ollut tuhatviisisataa vuokratyöntekijää joilla kaikilla oli nollatyösopimus ja ja kolmesataaviisikymmentä heistä työskenteli päivittäistavarakaupassa tämän tutkimuksen mukaan joka tosiaan silloin oli tehty näistä vastaajista kahdeksankymmentä prosenttia ilmoitti että haluaa edelleen nollasopimuksen mutta ei varmasti vastusta sitä että me täsmennämme niitä ehtoja en usko sitä en ole näitä kysymyksiä nähnyt mutta näin uskoisin ja reilu kaksikymmentä prosenttia halusi tehdä mieluummin tuon kahdeksantoista tuntia

luenkin nämä tästä mitä nämä yrittäjät sanovat jotka tänne ovat koonneet tämän artikkelin he ovat tuoneet esimerkkejä näiltä nollatyösopimuksen tekijöiltä itseltään sekä puolesta että vastaan tässä oli ollut semmoinen vapaa kommentointikenttä elikkä tässä todetaan opiskelujen ohella on helpompi olla nollasopimuksella toisaalta jos vuorot tietäisi etukäteen olisi helpompi suunnitella molemmissa puolensa henkilökohtaisesti olen ilman muuta tuntisopimuksen kannalla ja sen vähittäisen tuntimäärän pitäisi olla kaksikymmentä tuntia viikossa sekään palkka ei riitä yksin elättämään omalla omalla kohdallani tämä on niin sanottu kakkostyö ja nollasoppari sopii minulle nyt sitten varmaankin opiskelijoiden kannalta paras olisi mikäli nollatuntisopimuksen voisi halutessaan vaihtaa tuntisopimukseksi esimerkiksi kesän ajaksi ihan hyvä idea ja sitten tällä hetkellä vuoroja on niin vähän tarjolla että parempi vaihtoehto olisi tuntisopimus itse olen myös työ ja tasa arvovaliokunnan jäsen ja olen onnellinen että että saan käsitellä tätä siellä toivottavasti me saamme jotakin hyvää lainsäädäntöä aikaiseksi tämän tiimoilta

ajattelin tässä kun edustaja lindtman aika hyvin veti yhteen kaikkien puheenvuoroja hän toivoi työ ja tasa arvovaliokunnan myönteistä käsittelyä että myönteistä totta kai on asenne mutta tässä täytyy löytää tasapaino itse taas näen sen asian niin että emme voi lähteä siitä että me unohdamme täysin yksityisyrittäjät kyllä meidän täytyy ymmärtää se että jos vaikka

niin hän tekee sitten itse ne iltatyövuorot että tässä täytyy yhteensovittaa halusin tämän tuoda esille koska edustaja lindtmanilla on joskus tapana pikkusen toisten puheenvuoroja suoraviivaistaa ja tämän takia vain halusin tarkentaa että minun myönteinen suhtautumiseni on molempiin suuntiin

arvoisa rouva puhemies hyvä että

edustaja meri sanoi että kyllä tässä täytyy myös yrityksiä ja yrittäjiä ajatella että ei voi katsoa ainoastaan työntekijöiden näkökulmasta kyllä kun minä tämän kansa laisaloitteen olen lukenut niin mielestäni he jotka tämän kansalaisaloitteen ovat tehneet ovat hakeneet itse asiassa erinomaisen tasapainon näiden ikään kuin kahden toimijan välillä minusta se sisältyy tähän eikä täällä kukaan tässä salissa ole sanonut että meidän ei pitäisi ottaa yrittäjän tai pienyrittäjän asemaa tai asioita huomioon minusta tämä on hyvä todeta mutta se minkä ihan vilpittömästi halusin sanoa on se että yllätyin siitä että tämä kansalaisaloite sai laajaa kannatusta ja tukea ja totesin sen seikan että tämä varmasti luo odotuksia tähän valiokuntakäsittelyyn ja jatkoin että itse toivon että

työn sankarien jotka tämän kansalaisaloitteen ovat tehneet odotuksiin vastataan

arvoisa puhemies tässä kansalaisaloitteessa ehdotetaan nollatuntisopimusten kieltämistä lailla määrittämällä

tosiasiallisen päättymisen johdosta työntekijä ei voi irtisanoa nollatuntisopimusta ilman että hänelle määrätään karenssi monissa tapauksissa työntekijällä on kutsuttaessa työn vastaanottovelvoite kun taas työnantajalla ei ole velvollisuutta tarjota työtä nollatuntisopimuksista aiheutuu työntekijöille myös epävarmuutta toimeentulosta ja ongelmia on monia muitakin eikä väärinkäytöksiltäkään aina vältytä toisaalta työnantajan kannalta kyseessä on monin paikoin toimiva järjestely joka muun muassa pienentää ruuhkahuippujen tasoittamiseen liittyviä riskejä ja helpottaa palkkaamista tehtäviin joissa säännöllistä viikkotyöaikaa ei ole työvoiman määrän sovittaminen osa aikaisesti vaikuttaa osaltaan yritystoiminnan kannattavuuteen ja mahdollisuuteen palkata lisätyövoimaa osa aikatyöntekijöitä tarvitaan myös täyttämään tilapäisiä ja lyhytaikaisia työvoimatarpeita sekä vakituisten työntekijöiden poissaoloista johtuvia johtuvia sijaisuuksia onkin huomioitava että mikäli nollatuntisopimukset kokonaan kiellettäisiin voisi osa uusista työpaikoista jäädä syntymättä erityisesti nykyisessä vaikeassa työllisyystilanteessa onkin pyrittävä välttämään työmarkkinoiden sääntelyn tiukentamista elleivät vallitsevat epäkohdat sitä välttämättä edellytä mikäli työsopimusten minimiajaksi määritettäisiin lainsäädännöllisin keinoin kahdeksantoista tunnin viikkoraja olisi mahdollista että osa vaikeasti työllistyvistä henkilöistä työllistyisi nykyistäkin heikommin ja heidän tilalleen palkattaisiin esimerkiksi opiskelijoita joita viikkotuntiraja ei koskisi myös vuokratyöfirmojen käyttö saattaisi kasvaa vaihtoehtona suoran työsuhteen solmimiselle samoin yrittäjäriskin osittainen siirtyminen työnantajalta työntekijälle olisi mahdollista ja kuten edustaja niikko aiemmin tänään keskustelussa totesi tulee myös ottaa huomioon mikro ja suuryritysten erilaiset mahdollisuudet tarjota työtä arvoisa puhemies mielestäni nollatuntisopimusten vähentämiseksi olisi ensisijaisesti käytettävä työmarkkinajärjestöjen neuvotteluteitse sopimia keinoja jo tällä hetkellä lainsäädäntö mahdollistaa joidenkin nollatuntisopimuksiin liittyvien ongelmien ratkaisun työmarkkinaehtoisesti kuten on tänään todettu esimerkiksi kaupan liiton ja palvelualojen ammattiliiton sopimassa keikkatyömallissa työnantaja ja työntekijä solmivat puitesopimuksen joka määrittää tulevien työkeikkojen ehdot jokaisesta työkeikasta sovitaan aina erikseen kuitenkin työsopimuslakiin voitaisiin harkita säännöstä jonka mukaan työsopimus raukeaisi tai purkautuisi ilman työntekijälle määrättävää karenssia mikäli työnantaja ei ole toistaiseksi voimassa olevan nollatyösopimuksen aikana tarjonnut työtä pitkään aikaan tämä parantaisi työntekijän asemaa tilanteessa jossa hänellä ei tosiasiallisesti ole työsuhdetta työntekijällä tulisi mielestäni myös olla vapaus tehdä sopimus useiden työnantajien kanssa ja vaikka en olekaan ainakaan aiemmin ollut perustulon kannattaja saattaa hallitusohjelmassa mainittu perustulokokeilu tuoda nollatuntisopimusten osalta pientä helpotusta nykyiseen asiaintilaan arvoisa puhemies kyseessä on todella mutta suhteellisen monisäikeinen asiakokonaisuus jota tulee tarkastella monesta eri näkökulmasta onkin erittäin hyvä että eduskunta käy asian läpi huolellisesti ja puuttuu nykyisiin epäkohtiin lainsäätäjien on silti varmistettava ettei työllistymiselle muodosteta uusia käytännön esteitä jos lakeja tullaan muuttamaan tämän uskon olevan sekä meidän päättäjien että kansalaisten yhteinen toive tässä vaikeassa työllisyystilanteessa

arvoisa rouva puhemies en saanut pyytämääni vastauspuheenvuoroa edustaja meren esittämään huoleen

joka satunnaisesti sairastuu toivottavasti tarkoititte sellaista yrittäjää joka sairastuessaan haluaa että hän voisi käyttää työvoimaa jota voisi saada vapailta markkinoilta tämä esitys ei todellakaan koske sitä mahdollisuutta että se tulisi hankalammaksi se on eri asia jos hän sairastaa kolme päivää viikossa säännöllisesti ja tietää sen ja joutuu tarjoamaan työtä ja haluaisi pilkkoa sen työn saatavuuden niin että se on monelle eri työntekijälle laadittua jolloin tätä nollasopimusta voidaan tavallaan hyödyntää siinä että hän voi sitten valikoiden tehdä sitä eikä sitoudu jonkun työntekijän osalta antamaan lisätyötä silloin kun sitä on tarjolla ja tärkeätä on huomata se kuinka ihmiset jotka ovat tähän nimiä keränneet ovat nähneet sen tosiasian että kysymyksessä on juuri se että pyritään rajaamaan sitä epäoikeudenmukaisuutta mitä tällä hetkellä työmarkkinoilla on sen suhteen kuinka nollatyösopimusta käytetään yksi asia mikä tässä salikeskustelussa ei ole vielä tullut esille aika usein vedotaan siihen että opiskelijat tekevät niin ison prosentin siitä osa aikatyöstä näillä nollasopimuksilla haluan kyllä muistuttaa tätä keskustelevaa salia että opiskelijat saavat sosiaalista etuutta jota he eivät menetä tehdessään työsuhteessa töitä ja se on se yksi perussyy miksi meillä on työllistämisen kynnys kun ihminen joutuu pohtimaan menettääkö hän lisätyötä ottaessaan sen sosiaalisen etuuden ansiosidonnaisen päivärahan kuukaudeksi tai asuntotuki menee näihin on myös tässä nyt toivottavasti valiokuntakäsittelyssä kiinnitettävä huomiota pyritään nyt erottamaan opiskelijat tästä pois heille on täysin mahdollista tehdä näitä nollasopimuksia ja mahdollisuuteen sen oman opiskelun ohessa tehtävän työn

vastaanottamiseksi ei ole mitään estettä esteeksi tulee sitten opiskelijoiden osalta se että meillä on vuosittain säädettyjä tulorajoja joita ehkä tulee tarkastella sitten jossakin muussa ajankohdassa työmarkkinoilla työmarkkinaosapuolet ovat sopineet myös nollasopimuksen kieltämisestä taikka siitä luopumisesta eli rakennusalalla ollaan sovittu siitä että tämä järjestelmä poistetaan siellä ovat molemmat osapuolet nähneet myös sen että ammattimaisen työntekijän saaminen on varmempaa yrittäjälle kun yrittäjä tarjoaa pysyvämpää työsuhdetta

rakennusalalla on sovittu että pitää olla tiedossa seuraavan tilikauden tunnit mitä tämä henkilö tekee eli elämän ennustettavuus on tällä työntekijällä siinä vaiheessa tiedossa ja työnantajapuoli on sitoutunut tähän että on okei että näin tehdään ja ja se on silloin molemminpuolista sopimista ja näin on nähty täytyy sanoa että ammattiliittojen esimerkki tässä kohtaa on hyvä signaali myös ja tasa arvovaliokunnalle siitä kuinka tätä asiaa tulee myös tarkastella vuokratyöntekijät ovat usein varsinkin teollisuuden puolella en minä nyt osaa sanoa ovatko perustuslaillisesti eriarvoisessa asemassa mutta joka tapauksessa teollisuuslaitoksessa on hyvin usein vakituisella henkilöstöllä sovittuna tuotantopalkkiojärjestelmiä he ovat mukana aloitepalkkiojärjestelmissä ja niin edelleen

kautta töihin tulevien henkilöiden jotka toki silloin tässä

noudattaa niitä sääntöjä ja sitä sitovat sen työnantajan omat velvoitteet mutta nämä palkkiojärjestelmät on hyvin usein rakennettu kvartaalien taikka tapaturmien tai joidenkin muitten perusteella siellä halutaan edistää tuottavuutta ja nämä vuokratyöntekijät ovat ulkona näistä järjestelyistä juuri tämän poikkeavan työaikajärjestelynsä vuoksi toki on pakko tässä sanoa että vuokratyöhän on tällä hetkellä monen ison yrityksen rekrytointiväline ja ja sitä kautta myös tullaan töihin joten aina pitää tietysti muistaa että on mahdollisuuksia mutta tämän kansalaislakialoitteen taustalla on se että pyritään saamaan työntekijöille parempaa työsuhdeturvaa ja siihen on täysi oikeutus vasemmistoliitto on tämän aloitteen takana aivan varmasti ja voin todeta että kun tämä on voisiko sanoa lähes identtinen sen

kieltävän lakialoitteen kanssa jonka olemme viime kaudella sosialidemokraattisen kansanedustaja jukka kärnän kanssa tehneet niin on helppo seistä tämän aloitteen takana

kertoi muuta kuin sen mitä täällä salissa puhuttiin siitä satunnaisuuden käsitteestä jos käytät yhtä henkilöä ja et varmaan voi tietää kuinka paljon sinun työntekijäsi sairastavat niin se voi olla satunnaista tai ei satunnaista mutta ehkä meidän on on nyt tästä problematiikasta turha jatkaa me emme täällä varmaan sitä ratkaise haluaisin tuohon vielä lisätä sen kun nyt kuitenkin minuun vetosit enkä tiedä minä puheessani en sen enempää ollut kummankaan kannalla että ehkä en sitä tarkoittanutkaan halusin tuoda erilaisia näkökulmia esille mutta joka tapauksessa halusin muistuttaa että että näistä ihmisistä joita on haastateltu prosenttia toivoo tällaisia joustoja siellä oli sekä puolesta että vastaan meidän täytyy ymmärtää että ihmiset haluavat eri asioita että me emme voi täällä yksin tietää paremmin kuin he kiitos puheenjohtaja
muistutan edustajaa että täällä teitittelemme toisiamme

arvoisa rouva puhemies kuten edustaja meri toi esille pitää nähdä niitä kokonaisuuksia minä uskon että te työ ja tasa arvovaliokunnassa pystytte määrittelemään myös satunnaisuuden problematiikan teiltä löytyy varmaan sitä ymmärrystä mitä se on ja säädetäänkö se lailla minä toivon että tämä esitys menee siinä muodossaan että tämä on lakiin kirjattava asia jotta me saamme nämä epäselvyydet poistettua työmarkkinoilta kenellekä me tämän sitten siirtäisimme jos pysty eduskunnassa säätämään tästä lakia jonka puitteissa tätä tulkintaa tehdään

arvoisa rouva puhemies työelämä on nykyaikana hyvin monimuotoista on niitä jotka voivat tehdä töitään tietokoneen ääressä paikasta riippumatta on niitä jotka menevät työpaikalleen joka aamu tiettyyn aikaan ja lähtevät kotiin tiettynä kellonlyömänä on niitä jotka tekevät kolmea työtä yhtä aikaa ja niitä jotka tekevät freelancereina projektin toisensa jälkeen ja vielä niitä jotka eivät osaa ennakoida omaa työtilannettaan kahta viikkoa pidemmälle on hyvä että aloite nollatuntisopimusten kieltämisestä on tehty ja että se on eduskunnan käsiteltävänä työnantajan valta aseman väärinkäyttäminen on todellinen ongelma joka aiheuttaa työntekijälle kohtuuttomia tilanteita huomion kiinnittäminen tähän on ensiarvoisen tärkeää en kuitenkaan usko että yksistään nollatuntisopimusten kieltäminen on on oikea ratkaisu ongelmaan arvoisa rouva puhemies ensiarvoisen tärkeää on pystyä vahvistamaan työntekijän asemaa suhteessa työnantajaan vihreät ovat ajaneet pitkään perustuloa joka takaisi kaikille samansuuruisen valtion maksaman tulon kuukaudessa perustulo mahdollistaisi myös nollatuntisopimuksella työskenteleville vakaammat ja ennakoitavammat tulot samalla se takaisi turvatumman toimeentulon niin ettei kukaan tyhjän päälle jos työnantajalla ei ole tarjota työtunteja ennen kuin perustulo astuu voimaan tulee korjata nykyisen lainsäädännön ongelmia yksi välitöntä korjausta vaativa asia on nollatuntisopimusten ja työttömyysturvalainsäädännön suhde on kohtuutonta että nollatuntisopimuksen irtisanova henkilö joutuu karenssiin vaikka hänelle ei olisi pitkään aikaan tarjottu työtunteja tämä heikentää työntekijän asemaa kestämättömällä tavalla ja kyseinen sääntö tuleekin purkaa arvoisa rouva puhemies nollatuntisopimusten kategorisen kieltämisen sijaan meidän tulisi mitä pikimmiten korjata jo olemassa olevia työntekijän asemaa heikentäviä rakenteita työelämä muuttuu tulevaisuudessa dramaattisesti teknologian kehittyessä yhä nopeammin tarvitsemme työelämään entistä enemmän joustavuutta muutos ei saa kuitenkaan tapahtua pelkästään työnantajien ehdoilla aloitteen ympärillä käytävässä keskustelussa kaikkien esiin tuomat tilanteet ja näkökulmat ovat yhtä todellisia ja yhtä oikeita se mikä sopii toiselle ei välttämättä sovi toiselle ja se mikä helpottaa toisen elämää vaikeuttaa toisen tilannetta parasta on jos voimme löytää sopivan ratkaisun tästä välistä kiitoksia

arvoisa rouva puhemies

iltana monesti kuulleet monet tykkäävät siitä että voivat tehdä töitä vaikka vain vähänkin silloin on hyvä syy lähteä aamulla kotoa töihin kun tietää että on edes vähän töitä pitäisin kuitenkin hyvänä että jokaisella olisi vakituinen työpaikka kuten varmasti meistä kaikki arvoisa

puhemies kun valitettavasti ei ollut sote seurantaryhmän vuoksi mahdollisuus osallistua keskusteluun aiemmin niin niin kommentoin ikään kuin niillä ajatuksilla joita tämä kansalaisaloite itsessäni on herättänyt ensinnäkin pidän hyvänä että aiheesta on on tehty kansalaisaloite se on aina merkki kansalaisten aktiivisuudesta ja ja koen että jo pelkästään aloitteen tekeminen ja runsaan allekirjoitusten määrän saaminen siihen on nostattanut tämän asian keskusteluun ehkä lisännyt myös nuorten työntekijöiden tietoisuutta oikeuksistaan työelämässä laajemminkin mutta myös työnantajien ymmärrystä eettisestä velvoitteesta kohdella työntekijöitään oikeudenmukaisesti havaintona tästä on esimerkiksi oma aloitteinen yhteydenotto kaupan alan liitolta ja heidän ratkaisuehdotuksestaan miten tämän kysymyksen suhteen voitaisiin edetä pidän siis tähän liittynyttä kansalaiskeskustelua erittäin tarpeellisena ja herättämistä oleellisena en kuitenkaan kannata tätä kansalaisaloitetta sen kategorisen kiellon vuoksi minusta on oleellista nostaa esiin että esimerkiksi eläkeläisten kasvava väestöryhmä hyväkuntoisten eläkeläisten joukko on halukas omaehtoisesti vähän omiinkin aikatauluihin nojaten tekemään jonkin verran työtä minkä järjestelmämme tälläkin hetkellä onneksi hienosti sallii sen takia kategorinen kielto esimerkiksi heille voisi minusta olla lähinnä haitallinen siihen kuitenkin haluan kiinnittää huomiota ja ehkä salissa on asiantuntemusta siihen mikä on julkisen sektorin vastuu työnantajana suhteessa työsopimusten tekemiseen myös vuokrafirmojen käytössä tai alihankinnassa minusta erityisesti julkisen työnantajan tulisi noudattaa vahvaa eettisyyttä siinä että työtunteja on jos työsopimus on tehty mietin ja toivon että kun tätä aloitetta työelämävaliokunta käsittelee niin se jotenkin nostaisi esiin sen että ainakin julkinen työnantaja joka monessa muussa asiassa muuten on jäänyt vähän huonoksi esimerkiksi työsuhteiden ketjuttamisessa määräaikaisiksi voisi olla tässä vastuullinen myös alihankkijoiden ja ostopalveluiden osalta

oikein että osa näistä asioista ratkeaa sillä että tehdään fiksuja työjärjestelyjä ja ja fiksuja työvuoroja mutta on myös sellaisia asioita jotka vaativat lainsäädäntöuudistusta sen vuoksi että näitä nollasopimuksia ei tunneta laissa ja niistä on tullut keino kiertää meidän työsopimuslainsäädäntöämme toivon että teillä on aikaa perehtyä näihin yksityiskohtiin koska toivoisin että me eduskunnassa voisimme yhdessä korjata niitä

arvoisa rouva puhemies juuri kuten edellä edustaja filatov sanoi laki ei tunnista tätä menettelytapaa onkin tavallaan voisiko sanoa harmillista että aiemmin meillä niin sanotuissa

oli mahdollisuus tehdä puitesopimuksia jotka olivat tavallaan ehkä näiden nollasopimusten äiti sitä itse emme silloin tunnistaneet eli työtön saattoi sitoutua yrityksen kanssa yhdessä ratkaisuun että kun hänelle työtä tarjotaan hän ottaa sitä vastaan mutta jos hän ei ota tarjottua työtä vastaan siitä ei ole seuraamuksia ja nyt tällä nollasopimuksella on tehty se että ne vastuut ovatkin tulleet sille työntekijälle kannettavaksi siitä omasta työttömyysturvasta ja sen myötä sanktioina ja tämä on tärkeätä nyt huomata kun ei lainsäädännössä ole huomioitu tätä muuttunutta kehitystä niin tässä pitää ottaa askelia taaksepäin niin että asema työmarkkinoilla työntekijöiden suhteen palautuu sille normaalille tasolle mikä kuuluu ollakin

arvoisa puhemies aluksi haluan aidosti kiittää tämä on ollut todella hyvää keskustelua puolin ja toisin työ ja tasa arvovaliokunta on isossa roolissa ja sieltä löytyy onneksi osaamista koska kuten tässä edustaja filatov toi esille laki on ikävä kyllä hieman vanhentunut maailma muuttuu nopeasti ja työelämä muuttuu nopeasti ja siinäkin mielessä on hyvä että tämän aloitteen kautta käydään käydään tätä keskustelua edustaja lindtman nosti esille sanan tuottavuus ja ihan muutaman sanan sanon tästä koska lindtman puhui paljon palvelualan tuottavuudesta aika vähän täällä salissa puhumme sitten tuotannollisen teollisuuden tuottavuudesta ja sitä kautta investoinneista minuakin ovat monet nollasopimuslaiset lähestyneet että voi kun mekin investoisimme niin saisimme tämän ja tämän asian kuntoon olisimme silloin kilpailukykyisiä ja silloin minullakin olisi se se vakiduuni toivottavasti tämä aloite johtaa jonkinlaiseen vakilakiin tai muuhun sellaiseen että nämäkin keskustelut päättyisivät onnellisesti koska on ikävä katsoa meillä hyvin kuuluisiakin teollisuuden alan toimijoita jotka ovat valitettavasti jääneet investoinneissa jälkeen ja samalla osaamisessa jälkeen ja myös sitä kautta tämä työelämäkään ei ole kehittynyt

arvoisa rouva puhemies lakialoite koskee sähkömarkkinalain sadannenyhdeksännentoista pykälän muuttamista eduskunta päätti uudesta sähkömarkkinalaista vuonna kaksituhattakolmetoista lain tarkoitus on parantaa sähkön toimitusvarmuutta tarkoitus on kyllä hyvä mutta valitettavasti se on johtanut merkittäviin siirtohintojen korotuksiin sekä niiden sähköverkkoyhtiöiden velkaantumiseen joita investointivelvoite käytännössä koskee kun energiavirasto muutti kaksituhattakuusitoista suurimman sallitun tuoton määritelmää ovat verkkoyhtiöt ilmoittaneet hinnankorotuksista suurimman sallitun tuoton merkittävä nostaminen lähes tuplaaminen antaa kaikille verkkoyhtiöille mahdollisuuden nostaa siirtohintoja todellisesta investointitarpeesta huolimatta

seuraava niillä jakeluverkon haltijoilla joilla verkkomäärästä maakaapeliverkon osuus on alle neljäkymmentä prosenttia ensimmäinen ensimmäistä tilanteessa jakeluverkon haltijan on täytettävä viidennenkymmenennenensimmäisen pykälän ensimmäisen momentin kaksi ja kolme kohdassa säädetyt vaatimukset vastuualueellaan viimeistään kolmantenakymmenentenäensimmäisenä päivänä joulukuuta kaksituhattakolmekymmentäkuusi vaatimusten on täytyttävä viimeistään päivänä joulukuuta kaksituhattakaksikymmentäkahdeksan vähintään seitsemälläkymmenelläviidellä prosentilla jakeluverkon kaikista käyttäjistä vapaa ajan asunnot pois lukien tämä lakialoite ehkä teknisesti kuulostaa vaikealta mutta tämä on ammatti ihmisten tekemä ja perustuu sellaiseen tilastointiin jossa ne yhtiöt joilla on pitkät verkot ja jotka toimivat metsäisillä tai järvisillä alueilla

kun me katsomme tänä päivänä sitäkin keskustelua mitä eduskunnassa käydään niin ehkä ne kaikkein eniten käytetyt sanat täällä ovat kilpailukyky ja suomen kilpailukyvyn parantaminen pääministeri on ottanut useaan kertaan esille sen että valtion tase pitää panna töihin eli muutetaan hieman taseen kohdennusta kohdennusta eli irrotetaan rahaa joistakin firmoista ja pannaan se joihinkin firmoihin joissa sen oletetaan tuottavan enemmän kuin mitä on se tuotto mikä kenties näistä entisistä firmoista on mutta meillä on yksityisissä investoinneissa lähes kymmenen miljardin aukko ja jokuhan siihen täytyy olla syynä että meillä ei investoida ja se yksi syy on tietenkin se että meillä on korkea kulurakenne varsinkin ne yritykset vientiin kokevat että tämä liian suuri kulurakenne on liian iso riski jos pääministeri on on puhunut taseesta ja aivan oikealla tavalla niin kyllä minun mielestäni tarkastelun kohteeksi pitää ottaa myös tuloslaskelma nämä viimeaikaiset korotukset mitä olen nähnyt joskin caruna niitä nyt tänä päivänä on perunut aiheuttivat jo pelkästään pölkky oylle tuolla pohjoisessa viidensadantuhannen lisärasitteen per vuosi silloin tämä koko sähkömarkkinalain uudistus ei ole ihan mieto juttu

milloin me nostamme kiinteistöveroa milloin nostamme kulutusveroa milloin nostamme sähkönsiirtomaksuja erinäköisillä pykälillä niin siitä aiheutuu kumulatiivisesti juuri se ongelma minkä takia suomeen ei investoida koska tämä on vain yksinkertaisesti liian kallis maa ja kulurakenteeltaan väärä

saakka investoida jolloin se paine korottaa siirtomaksuja on pienempi se on pk yritysten kannalta maatalouden kannalta teollisuuden kannalta ja ihan tavallisten ihmisten kannalta hyvä asia mutta se johtaa siihen että silloin tämä energiaviraston kohtuuton päätös suurimmalle sallitulle tuotolle joutuu selvästi uuteen tarkasteluun koska siltä putoaa laillinen pohja pois ja jos tämä lakimuutos tehtäisiin mikä ainakin omasta mielestäni olisi järkevää niin tietenkin sitten pitäisi muuttaa

koostuu kahdesta nelivuotisesta periodista ja kun seuraavan kerran joudutaan arvioimaan suurinta sallittua tuottoa niin silloin sitä pitäisi alentaa siitä viidestä pilkku yhdeksästäkymmenestäkolmesta prosentista huomattavan paljon alemmas mutta toki hieman suuremmaksi kuin se nyt on ollut se myönnettäköön energiaviraston päätös on siinäkin mielessä kohtuuton että jos me katsomme tämänpäiväistä korkotasoa niin ei se ole missään suhteessa siihen pääoman hintaan ja rahan hintaan mitä investointeihin on saatavilla tämä on aika iso ongelma ja itse olen kyllä sitä mieltä että jotakin lainsäätäjän pitää tehdä ja jollakin tavalla energiaviraston päätöksiä pitää muuttaa se ei riitä että niitä jaksotetaan koska se ei kuitenkaan tule muuttamaan sitä varsinaista tosiasiaa että sata prosenttisesta monopoliliiketoiminnasta tuo tuotto tällä korkotasolla on liian suuri

arvoisa rouva puhemies

edellistä lakia valmisteltaessa eestilän asiantuntemuksen tässä asiassa ja olen ymmärtänyt ja hänellä on pitkä kokemus erään energiayhtiön

vaikka hän vaatimattomasti sanoi että nämä luvut täällä ovat asiantuntijoiden tekemiä uskon että tässä aloitteessa näkyy myös markku eestilän oma kädenjälki ja ainakin se arvomaailma mikä tässä on eestilä omassa puheenvuorossaan toi esille sen kuinka on tärkeätä pohtia tätä tilannetta nyt nyt tässä maassa kun meidän kilpailukyky on se mikä on tällä nyt meneillään olevalla ja ja nyt voimassa olevalla lainsäädännöllä ajetaan yrityksiä eriarvoiseen kilpailuasemaan tässä maassa se on harkitsematonta ollut eduskunnalta että emme siinä vaiheessa huomioineet sitä vaikka ponnekkaasti koetimme sen esille tuoda niin se ei lainsäädäntöön tullut lihaksi on alueita missä sahatoimijat esimerkiksi joutuvat maksamaan kohtuuttoman suuren lisälaskun pärjätäkseen vapailla markkinoilla tulee alueellisia eriarvoisuuksia ja tässä kohtaa uskallan väittää että energiamarkkinavirasto ei ole toiminut sen lain hengen mukaisesti minkä eduskunta sääti nimenomaan talousvaliokunnan viimeisessä mietinnössä todettiin että ei saa aiheutua alueellisia eroavaisuuksia ja nyt kun katsotaan mitä ne carunan ensimmäiset päätökset edustaja eestilä tässä totesi mitä esimerkiksi sahapuolella pölkky oyssä tulee kustannuspaineita siihen niin on aivan selvää että tällainen yrittäjä on eriarvoisessa asemassa jos siinä lähellä voi olla jopa sadan kilometrin päässä tai jopa viidenkymmenen kilometrin päässä ruutukaava alueella oleva esimerkiksi hitsaustoimintaa harjoittava yritys jolla on sähkökuluja

miehekkäästi jotta se virhe tehty voidaan korjata vasemmistoliitto omassa aloitteessaan lähtee siitä että se korotus ei saa olla vuosittain kymmentä prosenttia suurempi ja neljän vuoden tarkastelujaksossa enintään viisitoista prosenttia ollaan aika lähellä edustaja eestilän näkemyksiä siitä mikä on se maltillinen korotus kyllä talousvaliokunta ja eduskunta omassa päätöksenteossaan lähtivät siitä että viisitoista vuotta on niin pitkä aika että se antaa mahdollisuuden tehdä maltillisia korotuksia nyt nähtiin että näin ei tapahtunut voisiko sanoa että hyvä että meillä on kilpailu ja kuluttajavirasto joka ehkäpä asiakkaittensa joukkokannevoimin pystyi käymään keskustelut carunan kanssa joka joka nyt sitten lähti omalta osaltaan tekemään näitä muutospäätöksiä mutta kuten tässä lakialoitteessa todetaan tässä maassa on myös jakeluverkon haltijoita joita eivät koske nämä investoinnit siinä määrin kuin oletetaan ja heille annettiin kuitenkin tämmöinen avoin valtakirja tehdä rahaa asiakkaan yrittäjän kuluttajan kustannuksella kohtuutonta kun tämän piti nimenomaan lähteä siitä että meillä säädettiin laki jota myös muutettiin jos oikein muistan oliko ensin kahteenkymmeneenneljään tuntiin kolmeenkymmeneenkahteen ja nyt se on sitten mikä se onkaan eli tätä aikamäärettä myös saatiin mutta tässä yhteydessä on pakko todeta että lainsäädännön monimuotoisuutta voitaisiin tässäkin yhteydessä kehittää siten että kun meillä on niitä metsäisiä alueita niin luotaisiin joitain muitakin vaihtoehtoja sille jakeluverkon haltijalle kuin se maakaapelin rakentaminen uskoisin että olisi mahdollista että metsänomistajat saataisiin sitoutettua sitoutettua siihen että tällaiset tarpeeksi isot suojavyöhykkeet on sen sähkölinjan ympärillä ja jakeluverkon haltija vastaisi korjuukustannuksista eli siinä kohtaa kun metsänomistaja pitäisi huolen siitä että tämmöiset niin sanotut tuulenkaadot tykkylumien aiheuttamat sähkökatkokset linjojen päälle eivät ole mahdollisia niin sen puuhuollon eli metsästä plaanille hoitaisikin se verkon haltija olkoot sitten ne asiakkaat kustantamassa sitä korjuukustannusta joka varmasti tulisi halvemmaksi pitkässä juoksussa kuin se että viedään pitkälle erämaihin maakaapelia pitäisi ottaa semmoinen uusi tarkastelu että monipuolistetaan tätä koko meidän siitä kuinka nopeasti pitää sähköt saada päälle tärkeätä on ettei se kuuden miljardin vahinko enää synny koska se oli elinkeinoelämälle ja totta kai ihmisille kuluttajillekin kova paikka kun oltiin päiväkausia ilman sähköä menetettiin omaisuuksia massiivisissa määrin mutta olen kyllä erityisen tyytyväinen että tämmöinen lakialoite on täällä käsittelyssä ja toivotaan tälle pontta ja toivotaan että hallituksessa voitaisiin nähdä että nyt on se tarkastelun paikka ja kun tämä on vielä tullut hallituspuolueen kansanedustajan kynästä niin tässä ei pitäisi olla ihan hirveätä tuskaakaan lähteä tähän mukaan

arvoisa puhemies

tämä talvi on monella tavalla opettanut meitä suomalaisia siinä että sähkö ei tule töpselistä meillä oli loppiaisena haasteita ihan koko sähkön saatavuuden kannalta ja nyt viime viikkoina ja viikko sitten kuulimme talousvaliokunnassa itse asiassa kahden päivän ajan mitä kaikkea tässä viime aikoina on tapahtunut ja mistä nämä hinnankorotukset johtuvat sähkömarkkinalain lisäksihän tässä on kysymys kuluttajansuojasta tässä on kysymys omistajaohjauksesta mutta myös verojärjestelmästä me puhumme hyvin laajasta yhteiskunnallisesta kokonaisuudesta mikä on kohtuullista tästähän sähkömarkkinalakikin lähtee mikä on kohtuus miten se lasketaan miten se määritellään nyt me olemme nähneet että on on monta tapaa laskea sitä ja omistajuudella omistajalla on väliä voi jopa sanoa että luonnollisesta monopolista tuli aika luonnoton pääomasijoittajat taustalla toki maksimoivat tuoton se on heidän tehtävänsä heidän tästä meillä on nyt hyvää esimerkkiä mutta meillä on muunlaisiakin yhtiöitä meillä on muun muassa kaupunkiomisteisia yhtiöitä kuntaomisteisia yhtiöitä joissa korotukset ovat olleet maltillisempia omistaja hallitus yhtiön johto viime kädessä linjaa sen miten toimitaan haluaisinkin nostaa esille tällaisen niin sanotun itsesäätelyn miten yhtiö yritys säätelee itse itseään tätä me olemme nähneet kansainvälisesti me muun muun muassa talousvaliokunnassa keskustelimme siitä miten englannissa toimitaan miten siellä näitä investointeja valvotaan itse asiassa siellä ne pitää hyväksyttää valtiolla eli maailmassa monenlaisia malleja kuulimme tässä että hinnankorotukset ovat vaikuttaneet monella tavalla eivät pelkästään myös yrityksiin kuusamolainen pölkky oy ilmoitti että heille tämä on tosiaan jopa puolen miljoonan hinnannousu salaatinviljelijöiltä tuli viestiä pohjanmaalta että lähtee firma alta jos näillä hinnoilla mennään nämä on tietysti otettava vakavasti toki tullaan myös siihen toiseen puoleen että tässä puhutaan yhteensä kahdeksan pilkku viiden miljardin investoinnista kahdeksan pilkku viiden miljardin kun meillä suomessa esimerkiksi äänekosken investointi on muistaakseni yksi pilkku yksi viiva yksi pilkku kaksi miljardia eli todella isosta asiasta suomen kansantalouden kannalta mitä sitten tulisi tehdä kuten sanoin kaikki lähtee siitä mikä on kohtuullista mikä on kuluttajalle kohtuullista mikä on yrittäjälle kohtuullista meillähän kuluttajansuoja kuluttajansuojalaki suojelee kuluttajaa ja yrittäjällä on sitten omat säännökset minä uskon ja toivon että että suomi myös oppii nyt tästä carunan keissistä meillä on valitettavasti tapauksia ollut ihan lähihistoriassa että me emme ole oppineet näistä toivon nyt että niin hallituksessa kuin oppositiossakin tämä muistetaan vielä kymmenen vuoden kuluttua mitä meille silloin talvella kaksituhattakuusitoista oikein kävi ettei tämä toistu tässä on haaste toki myös omistajaohjaukselle nyt kun me odotamme pääministeri sipilältä sitä miten hän linjaa nyt omistajaohjausta millaista aktiivista omistajapolitiikkaa valtio harjoittaa siinä tietysti näin oppositiostakin haluan kannustaa hallitusta tekemään oikeaa fiksua omistajapolitiikkaa myymään oikein ostamaan oikein sijoittamaan tulevaisuuteen siihen meillä on mahdollisuuksia

arvoisa rouva puhemies tämä lakialoite on erittäin tärkeä ja ajankohtainen sähkönsiirtoyhtiö carunan hinnankorotukset ovat synnyttäneet keskuudessamme erityisen paljon mielipiteitä kaksituhattakolmetoista säädetty sähkömarkkinalaki ei taida ollakaan ihan niin fiksu kuin säädettäessä kuviteltiin esimerkiksi caruna on minimoinut veronsa suomessa yhtiö on maksanut suomessa tekemänsä tuloksen ulkomaille konsernin sisäisen lainan korkoina hallitusohjelmassa on mainittu veropohjan tiivistämishanke josta hallitus voi hakea selkänojaa yritykselle tukkia veroporsaanreikä veroporsaanreikä ja tämä olisi myös tehtävä carunan verovapaamatkustajuuden aiheuttaman tuohtumuksen varjoon on jäänyt toki se että myös fortum olisi joutunut käymään asiakkaidensa kukkarolla investoidakseen sähkömarkkinalain vaatiman verkon säävarmuuden parantamiseen ellei se olisi myynyt sähkönsiirtotoimintaansa

lähes tuplata siirtohinta arvoisa rouva puhemies kuten alussa totesin tämä lakialoite on tärkeä ja ajankohtainen ja toivon että esitys etenee maaliin saakka

arvoisa puhemies edustaja eestilän lakialoitteessa puututaan ajankohtaiseen aiheeseen

mahdollistuneet energiaviraston nostettua vuodenvaihteessa siirtoyhtiöille sijoitetusta pääomasta sallittua tuottoa kuuteen prosenttiin myös valvontaviranomaisten toiminta on pääsääntöisesti hyvin myöhäisessä vaiheessa toteutuvaa jälkikäteisvalvontaa vaikka pääasiallinen arvostelu onkin kohdistunut korotuksista ilmoittaneisiin tahoihin on eittämättä myös lainsäätäjillä ja valvontaelimillä aihetta kehitystyöhön onkin erittäin hyvä että hallitus on ilmoittanut puuttuvansa havaittuihin epäkohtiin lainsäädännöllisin keinoin tämänpäiväisten tietojen nojalla edistystä on tapahtunutkin ainakin julkisesti ilmoittanut korotusten jaksottamisesta edustaja eestilä esittää sähkömarkkinalakia muutettavaksi siten että jakeluverkon laatuvaatimusten täyttämiseen vaadittavien investointien määräaikaa pidennettäisiin vaikka tämä lakialoite ei poistaisikaan kaikkia siirtohinnoitteluun liittyviä epäkohtia olisi se kuitenkin osaltaan askel kohti toimivampia sähkömarkkinoita siksi lakialoite on kannatettava arvoisa puhemies siirtohinnoittelun kohtuullistamisen lisäksi eduskunnan tulisi kiinnittää huomiota myös sähköveron korkeaan osuuteen sähkölaskusta on näet muistettava että vain sähköenergian osuus on kilpailutettavissa nykyisillä melko matalilla energianhinnoilla kuluttajan saamasta sähkölaskusta vain noin kolmannes tai jopa alle muodostuu sähköenergian hinnasta kun kuluttajan vaikutusmahdollisuus koko sähkölaskuun on prosentuaalisesti pieni heikentää se innostusta kilpailutukseen ja on siten pitkällä tähtäimellä omiaan lisäämään sähkömarkkinoiden tehottomuutta uusiutuvan energian käyttö on periaatteessa kannatettava lähtökohta kuitenkin takavuosina tuulivoiman syöttötariffit ovat omalta osaltaan lisänneet veronmaksajien energiatukiin liittyvää rasitusta hallitusohjelman mukaisesti niitä ollaan onneksi nyt karsimassa lisäksi tarvitaan riittävää sähkönsiirtokapasiteettia ruotsin ja suomen välillä kylmän ilmaston ja pitkien etäisyyksien suomessa on pidettävä huolta siitä että kilpailukykymme tai elintasomme eivät kärsi energian korkeasta hinnasta myös kriisitilanteisiin varautumisen kannalta on erittäin tärkeää että sähkön ja energian saanti varmistetaan myös poikkeusoloissa arvoisa puhemies energia ja polttoaineverot ovat suomessa moninkertaisia verrattuna sekä eu lainsäädännön edellyttämiin minimeihin että moniin verrokkimaihimme energia ja polttoaineverotuksen tasoa alentamalla alentamalla asumisen ja liikkumisen kaltaiset perustarpeet olisivat kohtuullisen hintaisia ja yritysten kilpailukyky paranisi tämä helpottaisi monen pienituloisen talousahdinkoa kun kulutukseen jäävät tulot kasvaisivat ja se parantaisi samalla suomen talouden toimintaedellytyksiä

arvoisa rouva puhemies

poissa erityisesti ne olivat poissa tuolta savon alueelta mutta ei suurten kaupunkien kohdalta koska siellä oli fortumin omat verkot se oli valitettavaa ja se oli rankkaa ihmisille taloudellisesti mutta myöskin ihan toiminnallisesti no silloin päätettiin ja sitten on tehty sähkömarkkinalaki joka on erittäin perusteltu koska on ihan totta että pitää olla joku kohtuullinen aikataulu milloinka voidaan luvata tai taata että ihmisille se sähkö kulkee tässä on ollut esimerkkejä näistä isoista yrityksistä mutta on myös paljon pieniä yrityksiä kun ihmiset tekevät esimerkiksi internetin kautta kotoa ja se ei onnistu jos ei ole moneen päivään sähköä ja sen takia tämä on iso kysymys puhumattakaan eläintenhoidosta tai tai muista toiminnoista joihinka välttämättä tarvitaan tämä investointipaine viime kaudella kun tätä lakia väännettiin oli selkeä ja silloinhan on erityisesti ollut huoli näitten pitkien etäisyyksien yhtiöiden osalta mitä tulee kysymykseen siitä se kaapeli aina kaivettava maahan niin näinhän ei ole jo tälläkin hetkellä on monta vaihtoehtoa joko kaivaa sitä kaapelia maahan tai vetää se linja esimerkiksi tienvarteen tien viereen joka on ollut tietenkin hyvä vaihtoehto monessa paikassa tai sitten tehdä niitä suurempia hakkuita niin että ensimmäiset puut jotka kaatuvat eivät kaatuile sen sähkölinjan päälle elikkä idea on saada turvattua että se piuha pysyy päällä ja se voidaan siis toteuttaa monella eri tavalla talousvaliokunnan käsittelyn aikana tätä sähkömarkkinalakiahan muutettiin me teimme siihen silloin jo muutoksia ja erityisesti näihin aikatauluihin kuinka monta prosenttia pitää olla varmistettua verkkoa ja mitkä ovat sitten ne korvausvaatimukset jos näin ei ole ja silloin ainakin ajattelin että mielestäni on aika kohtuullinen aikajakso vuoteen kaksituhattakaksikymmentäkahdeksan ja sittenhän siellä oli jo tässä nykyisessäkin laissa erikseen neuvoteltavana vuoteen kaksituhattakolmekymmentäkuusi elikkä se kaksituhattakolmekymmentäkuusi on se viimeinen kohta ja nyt eletään vuotta kaksituhattakuusitoista elikkä kahdenkymmenen vuoden päästä tulee olla sähköverkkojen siinä kunnossa että ne saadaan kuuden tunnin aikana täällä kaupunkiseudulla ja kolmenkymmenenkuuden tunnin aikana sitten tuolla maaseudulla ja ja metsäisillä alueilla kuntoon

tai tai tuoton määrän osalta näin hän ainakin vastasi tässä muutama viikko sitten kyselytunnilla niin sehän on hyvä mahdollisuus saada tämä lakialoite käsiteltäväksi siinä samassa ja se on tietenkin hyvä jos tämä pohditaan uudelleen minulla on hyvin pienen pieni skeptinen kohta ja se on se kun mietin niitä yrityksiä jotka ovat tehneet tämän oman investointisuunnitelmansa nyt jo tällä suunnitelmalla elikkä niitä jotka ovat jo lähteneet tekemään niitä investointeja näihin vuosilukuihin nähden ottaneet sen lainan ja laittaneet omat verkkonsa kuntoon tällä aikataululla toivon että tässä ei tule sitä asetelmaa että nyt sitten kohdellaan yrityksiä eri tavalla jos toisille tulee sitten muutaman vuoden päästä mahdollisuus kuitenkin venyttää eri tavalla sitä oman verkon korjausta tämä on toivottavasti asia joka voidaan hoitaa mutta tämmöinen kysymysmerkki minulle tästä tämän tämän lakialoitteen lukemisen jälkeen jäi näitten tuottojen osalta muistatte hyvin että se korotus siihen kuuteen prosenttiin tuli siitä että että pitää pystyä keräämään rahoitusta näitten investointien tekemiseen maailma muuttuu nopeasti ja näinhän se on nyt muuttunut että tiedetään että että se kuusi prosenttia tänään kuulostaa aika paljolle silloin se ei kuulostanut muutama vuosi sitten mitenkään kohtuuttomalle mutta olen sitä mieltä että sitä myöskin pitää pystyä arvioimaan uudelleen samaten kuin tätä neljän vuoden seurantajaksoa aikaisemmin se seuranta on on ollut vuosittainen ja voi olla että sille olisi paremmat perusteet tyytyväinen täytyy tietenkin olla että meillä on aktiivinen kuluttajansuoja jossa sitten on pystytty saamaan tämä neuvotteluratkaisu tänään että tämmöisiin kohtuuttomuuksiin ei ei yritysten eikä myöskään yksittäisten kansalaisten kohdalta menty vaan caruna sitten puolitti tämän korotuksensa kiitos

arvoisa rouva puhemies edustaja eestilän tekemä laki aloite on erittäin hyvä ja erittäin perusteltu tuoreessa muistissa meillä ovat ne kuuluisat asta veera ja tapani myrskyt aikanaan jotka saivat sitten vauhtia siihen että sähkömarkkinalakia muutettiin niin että kaksituhattakaksikymmentäkahdeksanaan mennessä pitäisi olla valmiina sähköverkkojen turvalliseksi rakentaminen ja sitten poikkeustapauksissa kaksituhattakolmekymmentäkuusieen mennessä tavoite että tänne suomeen rakennetaan paremmin toimivat sähköverkot turvalliset verkot jotka pystyvät takaamaan asiakkailleen jatkuvan sähkönsaannin on erittäin hyvä ja perusteltu mutta edustaja eestilän lakialoitteessa otetaan kiinni aivan oikein härkää sarvista ja todetaan että turhalla kiireellä kuten kaikki yleensä luodaan vain turhia kustannuksia nostetaan hintaa ja monesti tehdään vielä sitä huonoa työtäkin että toivon mukaan maan hyvä hallitus tähän asiaan paneutuu ja rupeaa toimenpiteisiin mikäli katsoo asiakseen joka tapauksessa edustaja eestilän perustelut ovat hyvät kun katsoo tätä aikataulua kaksituhattakaksikymmentäkahdeksan siihenhän on tästä hetkestä aikaa kaksitoista vuotta enää niin kuitenkin tänä aikana pystytään aika moni moni verkko laittamaan jo turvalliseen kuntoon esimerkiksi pohjois karjalan sähkö omalla toimialueellaan pohjois karjalan maakunnassa on tehnyt näitä toimenpiteitä jo määrätietoisesti kolmella tavalla ensimmäisenä tietenkin on tämä maakaapelointi joka on toteutettu taajamissa kuten kotikuntani ilomantsin keskustassa nimenomaan maakaapelointi on jo toteutettu ja ne ilmajohdot ovat hävinneet ja esimerkiksi viime kesänä yhtään jos oli niin olivat aivan hetkellisiä eli muutaman minuutin pituisia korkeintaan vaikka oli kuitenkin ukonilmojakin siellä sitten toinen vaihtoehto joka on myös aika pitkälti toteutettu on se että kaikki haja asutusalueella olevat sähkölinjat on siirretty jo maanteiden varsiin jos vähänkin on mahdollista ollut niin että mahdollisen myrskytuhon aikana se korjaaminen tapahtuu ihan nopeasti muutamassa tunnissa eikä isoa haittaa synny on totta kai vielä edelleen metsälinjoja niin tuoreita linjoja äskettäin rakennettuja tai korjattuja että niitä ei kannata kannata investoinnin investoinnin hukkaan hukkaan menemisen takia heti siirtää teiden varsille mutta niille on keksitty taas sitten paikallisen metsänhoitoyhdistyksen kanssa yhteinen ratkaisu jossa sähkölinjan vierellä olevat metsäalueet harvennetaan yhteisesti yhteisellä hankkeella jossa sähköyhtiö ja metsänhoitoyhdistys maanomistajien puolesta tekevät yhteistyötä että metsät harvennetaan riskipuut kaadetaan pois ja näin sekä metsänomistaja sähköyhtiö

oli iso maatila jossa oli tietenkin aggregaatit pyörimässä että pystyttiin karja hoitamaan ja talous toimi edelleen häiriöttä kun sähköä saatiin aggregaatista mutta se hävitys ja tuho oli aivan täydellinen ei löytynyt edes muuntajan paikkoja missä se muuntaja oli ollut koko sähkölinjasto koko sähkönjakeluverkko oli tuhoutunut siis ei mitään korjattu vaan kaikki piti rakentaa uudestaan tällaiset rajut ukonilmat jotka tuhoavat koko sähkönjakeluverkon pieneltä alueelta tietysti ovat poikkeuksia mutta tärkeää on kuitenkin että tätä kehitystyötä tehdään koko ajan ja niin että ei turhia kustannuksia synny koska kuitenkin olemme sen totuuden kanssa tekemisissä että rahaa meillä harvemmin on viljalti tai ainakaan liikaa sitten lopuksi arvoisa rouva puhemies vielä tästä sähköverkosta sen verran että kun näihin sääturvallisiin ja luotettaviin verkkoihin siirrymme niin on tärkeää muistaa se että on huomioitava myös sitten tämä sähkön saatavuus se että sähköä pystytään jakelemaan on on aivan oikein oikein hyvä tavoite että katkoja on mahdollisimman mutta sitten toinen asia joka liittyy myös sähköön on tämä sähköntuotanto tässä maassa vaikka se nyt ei edustaja eestilän tekemään erinomaiseen aloitteeseen suoraan liitykään niin totean lopuksi arvoisa puhemies sen että nyt tämän talven pakkasissa tammikuussa totesimme että meiltä puuttuu suomesta sähköntuotannon tehoa lähes neljäntuhannen megawatin verran ja se on aivan valtava määrä elikkä olimme täysin tuonnin varassa että toivottavasti tässä samalla kun tätä edustaja eestilän erinomaista aloitetta käsitellään ja toivottavasti huomioidaan tämä järkevä rakennusaikataulu tämän aloitteen käsittelyn yhteydessä maan hallitus sitä asiaa tarkastelkoon erittäin suurta huomiota siihen että suomi elää tuontisähkön varassa ja sitten jonain päivänä kun tämä lama vaihtuu nousukaudeksi olemme vaikeuksissa kun meillä ei ole riittävästi sähköä ja kun sähköä ei saada riittävästi olemme tuonnin varassa ja tuonnin varassa elävä valtio joutuu maksamaan rahaa pois ja se ei ole koskaan hyvä

arvoisa rouva puhemies erinomaisia puheenvuoroja tärkeän asian ympäriltä ja ja sen keskiössäkin oli pakko tarttua siihen vaikka ajattelin että näin hyvässä asiapitoisessa keskustelussa ei tehtäisi politiikkaa mutta ehkä se kuuluu kuitenkin tänne eduskuntaan osaltaan eli vaikka se ei tähän lakialoitteeseen kuulu niin en voi kyllä muuta kuin surullisena todeta kuinka me olemme mahdollistaneet sen että valtio omistusta on surutta myyty silmälaput silmillä vielä enemmän kuin ravihevosella ei ole nähty edes eteenpäin ollaan tehty ratkaisevia virheitä jo ehkä siinä vaiheessa kun myytiin fortumille jolloin mahdollistui se että tämä tapahtuu näin silloin myytiin kansalliselle yritykselle ja ajateltiin että omistus voi säilyä itsellä mutta eihän se näin tietenkään mennyt siinä mielessä näin vasemmistoliittolaisena voitte ymmärtää meidän reaktiomme koska emme olleet hyväksymässä sitä kauppaa tämä on ollut ikävä oppitunti mutta edustaja skinnaria lainatakseni toivottavasti me opimme siitä ratkaisuja on erilaisia muistan että talousvaliokunnan käsittelyssä puhuimme aggregaattivarastoista joita olisi ympäri suomea joitakin joista voidaan antaa sitten ihmisille sähköä näitten määrittelyitten puitteissa toki on tämä minkä paatero toi esille että jotkut ovat jo investoineet mutta täytyy myös muistaa se että näillä koroilla otettu laina kyllä varmasti edullinen ratkaisu kun ajatellaan että jos ollaan sitten samalla kertaa lisätty tätä tuottoa lisäämällä omia siirtohintamaksuja

arvoisa rouva puhemies kiitän kaikkia kansanedustajia hyvästä ja kannustavasta keskustelusta täällä nousi tärkeitä asioita esille ja on tietenkin täysin selvää että mikään lakialoite ei ole sinänsä viimeinen ratkaisu ongelmiin se on yksi ehdotus ja sitten valiokunta ja varmaan maan hallitus arvioivat niitä keinoja mitä me teemme

ikään kuin monopoliliiketoiminnan säätelemiseksi semmoiseksi että se on kohtuullista eikä siinä harjoiteta niin sanottua ylihintakiskontaa koska sehän on se kaikkein tärkein tämän valvonnan tarkoitus ihan sen verran vain että tätä asiaa pitää lähestyä ikään kuin kiihkottomasti että ei ole tarkoitus tuomita näitä sähköverkkoyhtiöitä kun he parantavat sähkön toimitusvarmuutta sillä tavalla kuin he itse kukin parhaaksi näkevät niin totta kai he tarvitsevat siihen rahoitusta eihän voi olla semmoista lakia että me pakotamme yhtiön velkaantumaan tappiin asti ja sitten ikään kuin rajoitetaan sitä kassavirran saantia mutta pakotetaan investoimaan tämä tämä täytyy ymmärtää että tässä ei nyt kyse moittimisesta siellä tarvitaan näillä tietyillä yhtiöillä vähän suurempaa kassavirtaa ettei kohtuuttomasti velkaannuta mutta sitten täytyy myös huomioida tämä ongelma minkä tämä energiaviraston liian suuri korotus toi tullessaan se oikeasti antoi niiden yhtiöiden nostaa tariffeja merkittävästi vaikka ne eivät todellisuudessa joudu investoimaan niin että tämä oli vähän vääränlainen lupa minun mielestäni energiavirasto joka ennen valvonnassaan kiinnitti huomiota kymmenen vuoden obligaatiokorkoon lisättynä tietyillä riskipreemioilla nyt muutti sitä niin että otetaan kymmenen vuotta taaksepäin ja sieltä keskiarvo ja sitten sen mukaan kumpiko on korkeampi saa käyttää jompaakumpaa se on väärä arvio tämänhetkiseen korkomaailmaan mikä minulla itsellä oikeasti on tässä motiivina takana minä haluan että suomessa säilyy vientiteollisuus suomessa on yrittäjiä ja yrityksiä ja maataloustuotantoa joka nyt on suurissa vaikeuksissa ja pankit järjestelevät lainoja uudelleen on jotenkin väärin että jos me merkittävällä tavalla lainsäädännön kautta nostamme heidän kulurakennettaan jolloin se pinnan alle painuminen on vielä varmempaa

prosenttisesti omistavat valtio ja suomen huoltovarmuuskeskus niin tällä vuosikymmenellä he ovat nostaneet tariffia vaatimattomat seitsemänkymmentä prosenttia siinä jo carunakin alkaa kalveta mutta täytyy muistaa että heillä on myös mittava investointiohjelma nyt nämä suomen sähköverkot kantaverkot ovat jo osittain vanhentuneita ja niihin joudutaan todella investoimaan jotta meillä sähkön saatavuus ja se varmuus joka on äärimmäisen tärkeätä kaikille toimii mutta kuitenkin täytyy meidän jotka sitä lakia ja sitä kautta vaikutamme energiavirastoon epäsuorasti olla tietoisia siitä mitä täällä tapahtuu ja aina kun kysymyksessä on sataprosenttinen monopoliliiketoiminta niin se on ihan sama kuka sen omistaa sen sääntelyn pitää olla tarkkaa ja sen pitää koko ajan olla lainsäätäjän hyppysissä että ei tule niitä ylilyöntejä sitten hinnoittelun muodossa koska nykymaailmassa asenneilmapiiri on vähän sen laatuinen että se otetaan mikä pystytään näillä sanoilla haluan kiittää teitä kaikkia kysymyksessä on kuitenkin loppujen lopuksi suomen etu mistä me tässä juttelemme ei jonkin tahon syyllistäminen

kiitoksia edustaja eestilälle hyvästä loppuyhteenvedosta mutta on tietysti pakko todeta että ymmärrän toisaalta vaikka nämä fingridin hinnankorotukset ovat olleet jo lähes seitsemänkymmentä prosenttia mutta kyllä me teimme sinä kohtalokkaana vuonna myös sellaisen päätöksen mikä mikä johtaa siihen että lupasimme helsinkiläisille rakentaa yhteiskunnan varoilla uuden sähköverkon ja me kaikki suomalaiset maksamme sen siinä mielessä nyt täällä ei

pekkarista jolla oli erittäin hyvä keskustapuolueen pykälämuutosehdotus sen sen

arvoisa rouva puhemies vielä näin paikalta lopuksi kun me pohdimme hyvin monessa yhteydessä täällä veroparatiisien toimintaa ja minä että suurin osa meistä kansanedustajista suhtautuu kielteisesti tämmöiseen toimintaan me haluamme että yritykset toimivat suomessa sillä tavoin että he maksavat suomeen veron nyt meidän täytyy arvioida tätä asiaa varmaan jossain toisessa yhteydessä mutta laki elinkeinojen verottamisesta ja korkojen vähennysoikeudesta on sillä tavalla vieläkin veltto ja vaikka verottajalla on oikeus purkaa tämä liian suurien korkojen muodossa otettu tuotto

tämä on aika yleistä ja minun mielestäni ihan veromoraalin ja sen kannalta että tällainen verosuunnittelu ei lisäänny tähänkin lainkohtaan meidän täytyy puuttua ja sillä tavalla saattaa ikään kuin yritykset tasavertaiseen asemaan sillä itse kirjoitin että tämmöinen ulkomainen pääoma saa kahdenkymmenenviiden prosentin edun eli se pystyy maksamaan kaksikymmentäviisi prosenttia enemmän kauppahintaa ja kun tosiasiassa nämä kauppahinnat lasketaan erittäin tarkkaan

todellisuudessa se lähentelee viittäkymmentä prosenttia koska kysymyksessä on pitkäaikainen kumulatiivinen ikään kuin iätön vapaa kassavirta ja sitten siellä saattaa olla kiihottimena kiihottimena vielä pörssiin meno jollakin tavalla tämä on myös sinivalkoinen kysymys joten tätäkin lainsäädäntöä meidän tulee joskus tarkastella uudelleen ja mielellään aika pian